toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemies ilmastonmuutoksen hillintä vaatii sekä päästöjen pienentämistä että poistojen eli nielujen kasvattamista energiantuotannossa tämä tarkoittaa ripeää siirtymää uusiutuvaan hajautettuun energiantuotantoon sekä joustavaan tehokkaaseen ja älykkääseen energiajärjestelmään tällä hallituksen esityksellä säädetään uusiutuvalle energialle uusi teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun perustuvan tuotantotuen mahdollistava lainsäädäntö ja vasemmistoliitto kannattaa tätä lainsäädäntöä ja tätä mallia arvoisa puhemies teknologia on kehittynyt huimasti uusiutuvan energian investoinnit eivät kuitenkaan ole vielä laajassa mittakaavassa kannattavia vaikka teknologiat ovatkin kehittyneet uusiutuvan tukea tarvitaan sillä päästökauppa ei vielä toimi riittävästi ja energian hinta on matala tämä siirtymäkauden ratkaisu tarvitaan kun hiilen hinnoittelu päästökaupalla tai verotuksella ei valitettavasti toimi arvoisa puhemies hallitus on nyt kytkenyt uusiutuvan energian kilpailutusjärjestelmän ja kivihiilestä luopumisen toisiinsa

uusiutuvan energian investointien käynnistämiseksi tarjouskilpailun koko tulisikin pitää alkuperäisessä kahdessa terawattitunnissa toiseksi ei ole mitään syytä miksi juuri nolla pilkku kuusi terawattituntia tuottaisi yhdeksänkymmenen miljoonan euron potin liukuvan ja kiinteän preemion yhdistelmän huutokaupan kustannuksia ei voi arvioida etukäteen kilpailutuksissa hinta voi painua lähelle nollaa kun teknologiat ovat kehittyneet arvoisa puhemies

oli eli vertailut vanhaan kalliiseen ja ylikompensoivaan syöttötariffijärjestelmään voidaan unohtaa kilpailutuksessa menestyvät kaikkein tehokkaimmat ja kustannustehokkaimmat hankkeet arvoisa puhemies yllä olevalla johdannolla esitän vastalauseen kaksi kahta lausumaa
arvoisa puhemies kuten ensimmäisessä käsittelyssä totesin tämän esityksen ongelma on entistä suurempi lasku veronmaksajille kun päinvastoin energiaa pitäisi halpuuttaa tuulivoiman tukemista ei tässäkään esityksessä edelleenkään karsita tarpeeksi eikä esitys ole teknologianeutraali näin ollen ja valiokunnan mietinnössä olevan vastalauseen yksi mukaisesti ja perustein esitän että lakiehdotus hylätään mikäli esitys kuitenkin hyväksytään ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että hallitus toimii siten että tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantotuet ajetaan alas mahdollisimman nopealla aikataululla

puhemies kannatan edustaja sarkkisen esitystä

puhemies perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti vastustaneet tuulivoimatukia koska ne ovat epäreiluja jos me haluamme oikeasti pelastaa maapallon niin meidän tulee tehdä reilua ilmastopolitiikkaa ja nämäkin rahat käyttää tutkimukseen ja paljon järkevämpään koska tämä oikeasti on käytännössä tuulivoimatuki kakkonen vaikka täällä sanottaisiin jotain muuta niin käytännössä suurin osa tästä tuesta tulee menemään tuulivoimalle joten kannatan ehdottomasti tätä

arvoisa rouva puhemies hieman ihmettelen tätä kritiikkiä mitä tässä esitetään tuulivoimasta koska kuitenkin tätä on tehty eduskunnan hyväksymän energia ja ja ilmastostrategian mukaisesti ja siihen myös perussuomalaiset ovat sitoutuneet ja hyväksynyt mietinnön siitä että tämä kilpailutus täytyy toteuttaa teknologianeutraalisti ja se tarkoittaa sitä että ne ketkä ovat kaikista pisimmällä omassa teknologiassaan varmastikin menestyvät kaikista parhaiten jos haluttaisiin kilpailutus tehdä jollain muulla tavalla niin silloin olisi kannattanut olla hereillä aikanaan kun sitä ilmastostrategiaa ja uusiutuvan energian strategiaa oltiin tekemässä toki voidaan kilpailuttaa vaikka koreissa mutta se on aivan eri asia silloin nyt puhutaan teknologianeutraalisuudesta minusta on erittäin tärkeää että tämä laki viimeinkin on tullut tähän suureen saliin käsittelyyn ja siitä huomenna sitten myös äänestetään varmaan talousmielessä voi pitää realistisena tätä kahta terawattituntia mihin saatiin voimavarat tämmöisessä taloustilanteessa mutta totta kai paitsi että me tarvitsemme uusiutuvaa energiaa ja siihen erittäin suuria panostuksia myös tulevaisuudessa me tarvitsemme myös teknologiaan merkittäviä kehitysmahdollisuuksia siitä on osa nyt sitten poliittisten neuvotteluiden jälkeen siirretty kivihiilen nopeampaan alasajoon ja kieltoon no sitä voi kritisoida miksi saastuttavia laitoksia täytyy tukea tällä tavalla mutta toisaalta suurin huolihan on se että meillä edelleenkin on suurissa kaupungeissa tällaisia saastuttavia kivihiililaitoksia nyt niihin tulee yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa rahaa että ne luopuvat siitä toiminnasta ja sen pitäisi olla aivan itsestäänselvää että niin tehdään muut pohjoismaat ovat tehneet sen jo aikaa sitten olen tyytyväinen että myös tältä osin suomi kulkee

yhteistyötä mitä siellä saimme tehtyä tämän osalta on tietenkin hirvittävän tärkeää että kun suomi suuressa mittakaavassa on jo siirtynyt alueellisesti erittäin vahvasti pois kivihiilestä niin nyt sitten nämä yksittäiset paikkakunnatkin vielä pääsevät siitä pois täällä tuli kritiikkiä vieläpä siitä että iso osa tästä tuesta menisi tuulivoimalle mutta kyllä ainakin talousvaliokunnan saamien selvitysten ja laskelmien ja kaiken sen materiaalin mukaan iso osa siitä tulee menemään myös yhdistelmäpolttolaitoksille iso osa siitä tulee menemään auringolle kyllä meidän uusiutuvan energian repertuaarimme tulee laajentumaan tämän tuen myötä joten toivottavasti

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat tässä on hyviäkin puheenvuoroja ollut edellä meidän pitää tehdä määrätietoisia ratkaisuja kohti uusiutuvaa energiaa ja kohti vähäpäästöisempiä puhtaampia energiavaihtoehtoja pidän itse myönteisenä sitä että kannustetaan kivihiilestä luopumiseen ja vauhditetaan sitä sitä tietä meillä on lukuisia pienempiä paikkoja pienempiä kaupunkeja pienempiä paikkakuntia siirtynyt jo etunojassa uusiutuvan energian käyttöön mutta edelleen meillä isoissa kaupungeissa on tätä tätä tarvetta tehdä toimenpiteitä pidän siinä mielessä tällaista siirtymäkauden tukea ihan kannatettavana itse annan kiitosta sille että ratkaisu lähtee siitä että ollaan etenemässä kohti teknologianeutraaliutta teknologia on itse asiassa kaikissa tilanteissa aina lainsäädäntöä edellä ja ja usein usein myös meitä maallikkoja edellä sen takia on hyvä että on kyse sitten tästä lainsäädännöstä tai jostain muusta niin laitetaan ne tavoitteet mihin pitää päästä mutta annetaan näiden näiden teknologian kehittäjien etsiä keinot siihen päästäksemme toisaalta tällainen teknologianeutraali ratkaisu siis kannustaa innovoimaan uutta ja itse toivon että tällä puolella tapahtuisi entistä reippaampia

arvoisa rouva puhemies tämä talousvaliokunnan mietintö ja siinä nämä kannanotot uusiutuvan energian puolesta ovat hyviä ottaen huomioon että tällä puolellahan on valtavat paineet jokainen haluaisi lisää tukea mikä on aivan luonnollinen tahtotila mutta toisaalta pitää myös tunnustaa se että me emme voi lähteä semmoiseen tukipolitiikkaan joka nostaisi kustannuksia saati olisi sitten euroopan unionin säännösten vastainen näiden reunaehtojen välissä tehtynä tämä mietintö on mielestäni ihan hyvä ja annan suuren arvon sille että esimerkiksi sosiaalidemokraattinen ryhmä tuki tätä tätä mietintöä erittäin vahvasti se on hyvä merkki mutta se mistä minä olen huolissani on todellakin voiman tuotanto tulevaisuudessa tulevina vuosina suomen ilmaston kannalta on itsestäänselvyys että tällainen sähkön ja lämmön yhteistuotanto sopii tähän maahan erittäin hyvin silloin kun on kova pakkanen tarvitaan paljon lämpöä ja silloin tämä vahva lämmöntuotanto tuottaa sivutuotteena yhä enemmän sähköä jota myös kovalla pakkasella sujuu meillä oli reilu kaksi vuotta sitten

kovan pakkasen aikaan oli tilanne että sähköntuotanto kävi täysillä ja sitten tuotanto oli myös suurta sillä hetkellä talouselämä pyöri ja teollisuus pyöri eikä saatu sähköä riittävästi onneksemme sattui silloin sellainen viikonloppu jolloin

me kuitupuuta tai jotain muuta arvotonta puuta liikaa tai liian vähän on minusta viisastelua pitää tehdä niin että käytetään se oma puuvaranto mikä meillä on ja tarvitsemme myös turpeen näihin chp voimaloihin tällä hetkellä maailmassa on tilanne esimerkiksi se että kun sellun hinta on erittäin korkealla niin eurooppalainen markkina vetää sellua aivan hurjasti ja kaikki kuitupuu

arvoisa rouva puhemies uusiutuvan energian tukipakettia on valmisteltu tosi pitkään ja perusteellisesti on hyvä että nyt saadaan se päätökseen näitä syöttötariffejahan on vuonna kaksituhattakuusitoista miljoonaa josta satayhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa on mennyt tuulivoimalle sehän ei ole tuulivoimaloitten vika vaan ennen kaikkea on niin että nämä muut aurinko ja muut muut uusiutuvat energialähteet eivät ole vielä olleet riittävän kilpailukykyisiä mutta toivotaan että tulevaisuudessa ovat ja vesivoimalahan jätettiin tietoisesti tämän ratkaisun ulkopuolelle tämä perustuu siis huutokauppajärjestelmään ja kun on puhuttu näistä summista niin talousvaliokunnalle tehtiin se arvio että nämä kustannukset tulevat olemaan satakaksikymmentä viiva kolmesataakuusikymmentä miljoonaa kahdelletoista vuodelle jaksotettuna ei tämä nyt vuositasolla ihan päätä huimaava kuitenkaan ole tämä yhdeksänkymmenen miljoonan irti ottaminen tästä paketista nopeuttamaan kivihiilestä luopumista on sillä tavalla perusteltua että se vauhdittaisi näitä ratkaisuja ja sdpn aloitteesta saatiin tähän chp laitoksia sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia koskevaan ratkaisuun sellainen yhteinen näkemys että se kannustaa kivihiilestä luopumista mutta myös sellaisia laitoksia jotka eivät kivihiiltä käytä mutta jotka ovat valmiita siirtymään uuteen teknologiaan ja uusiin innovaatioihin tämän kokonaisuuden näkökulmasta me olimme valmiita tätä ratkaisua puoltamaan

arvoisa rouva puhemies todellakin nyt taitaa olla kyse maailman ensimmäisestä teknologianeutraalista sähköntuotantotuen kilpailutuksesta tuolla keski euroopassakin on näitä kilpailutuksia mutta ne ovat aina sitten koreittain ehkä pieni särö tässä teknologianeutraalisuudessa on se että tässä ei ole vesivoimaa vesivoimaa mukana ja tästä käytiinkin keskustelua mutta tietenkin perusteltua on vesivoiman pois jääminenkin siinä että

saamiseen menee pitkä aika ja sitten todellakin sähköntuotantotuen kautta ei voida kaikkia näitä kalaportaita ja muita lähteä rahoittamaan onkin toive mikä on mietinnössä että vesivoiman investointitukijärjestelmä olisi riittävän tehokas ja myös notkea toimimaan yhtä lailla myös pienvesivoiman edistämisen osalta tavoite todellakin on kaksisataakymmentä miljoonaa käyttää kahdentoista vuoden jakson aikana tämä on huomattavasti edullisempi valtiolle kuin aikaisemmat tuotantotukijärjestelmät tämä yhdeksänkymmenen miljoonan kannustin nopeuttaa sitten hiilestä

tavoitteenahan on että ensimmäinen viidettä me olemme luopuneet kivihiilen tuotannosta polttoenergiasta sähköntuotannossa ja toivotaan että tämä luo hyvät edellytykset myös tähän hiilestä luopumiseen se yhdeksänkymmentä miljoonaa tullaan jakamaan kahteen osaan puolet siitä on erilaiseen teknologiaan millä korvataan hiilienergiaa ja toinen puoli on sitten että katsotaan niitten laitosten laitosten osalta eri tyyppisesti kuten tässä juuri edustaja hoskonenkin otti esille millä tavalla esimerkiksi kivihiililaitoksissa katsotaan se millä tavalla tämä

toimii siellä on toiveissa että tämä toisi lisää myös sitten meidän biomassojen käyttöä näissä laitoksissa ja yhtä laillahan näin kotimaisena energiana tämän lisäksi tässä on mahdollista käyttää kahdeksankymmentäviisi prosenttia tällä haavaa uusiutuvaa energiaa ja ja se myös mahdollistaa sitten tämmöiset force majeure kohdat mutta myös sitten esimerkiksi tämän turpeen käytön tulistuksessa eri eri laitoksissa tämä oli erittäin hyvä keskustelu ja hyvähenkinen keskustelu oli meillä sitten tuolla valiokunnassa ja näen että juurikin sosiaalidemokraatit lähtivät mukaan tästä hiilijutustahan tulee uusi hallituksen esitys

talousvaliokunta on tehnyt varsin hyvän mietinnön muutamia asioita nostan esille valiokunta on korostanut sitä tai todennut valitettavana että hallituksen esityksessä on tarkasteltu varsin kapeasti vesivoiman merkitystä on ilmeisesti tämmöinen yhteinen näkemys ollut että sitä ei välttämättä nosteta sen enempää esille varmaan ihan ihan perusteltu näkökulma aurinkoenergian merkitys tulee varmasti jatkossa kasvamaan merkittävästi varsinkin kun on on tämäntapainen kevät niin kuin aurinko on paistanut jatkuvasti niin aurinkoener gian merkitys tulee kasvamaan

ja yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon muutamia näkökulmia tässä mietinnössä on nostettu tätä sahateollisuuden ongelmaa sivutuotteitten eli purun ja kuoren käytön lisäämistä ja kilpailuaseman vahvistamista se on varmasti sahateollisuuden näkökulmasta ihan perusteltu näkökulma ja ja siellä varmasti niitä ongelmia on mutta tietysti pienenä metsänomistajana näen kyllä sen että tämä metsähakkeen tuotannon tuen säilyttäminen ja oikeastaan sen vahvistaminen on on ykkösasia ja ennen kaikkea se että metsähake olisi kotimaista eikä sitä ajettaisi venäjältä tällä hetkellä ainakin itä suomessa rekat rekat tuovat hakemateriaalia venäjältä tässä olisi paljon työtä kaiken kaikkiaan tehtävissä itselläni on kyllä semmoinen kuva että ei nyt kyllä metsien kannalta ole ihan järkevää se että puu kuin puu pannaan hakkeeksi kyllähän tukille ja kuidulle on muutakin järkevämpää käyttöä kuin se metsähakkeeksi laittaminen koska metsähaketta suomessa riittää jos vaan halutaan se sieltä ottaa ulos eli kaiken kaikkiaan näen näen tämän haasteellisena sillä keinoin että jatkossakin metsät olisivat kunnossa ja sieltä hake otettaisiin pois kivihiililinjaus on erittäin hyvä linjaus valiokunnassa ja tästä täytyy antaa erityiskiitoksia

arvoisa rouva puhemies tässä on edellä käytetty hyviä puheenvuoroja ja ja kiitän myöskin opposition edustaja ihalaisen rakentavasta puheenvuorosta maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota teknologianeutraalisuuteen siltä osin että että se varmistuisi myös metsäbiomassojen osalta mehän tiedämme kaikki että kuorta ja purua on valtavia kasoja hyödyntämättä ja ja tälle tälle hyödyntämättömälle ainesosalle olisi syytä luoda kannustinjärjestelmä samoin kuin kannusteita sille että että vähempiarvoinen pienpuu tulisi käyttöön meidänhän ei tarvitse jännittää sitä mistä edustaja tuossa edellä mainitsi että että tukki menisi polttoon toki hinta ohjaa sitä minne puu laitetaan jos tukkipuusta saa jopa kuusikymmentä euroa kuutiolta ja ja hakepuusta alle kymmenen euroa niin järkevä metsänomistaja kyllä laittaa puun sinne mistä sille parhaimman lisäarvon saa mutta me olimme huolissamme nimenomaan myöskin tästä metsähakkeen siinä mielessä että että kun siellä on kahdeksankymmenenviiden prosentin raja niin pohdimme sitä edesauttaako se sitä että että laitokset uskaltaisivat hakea tätä tariffitukea samoin tämä vähimmäisvaatimus on kohtuullisen korkea ennen kaikkea haluaisimme turvata myös pienten chp laitosten kilpailukyvyn toisaalta nyt kun talousvaliokunnan mietintöön tuli tämä hiilen poistuminen edesauttaa näitten markkinoitten syntymistä vielä lopuksi totesimme että että biokaasuvoimaloiden synnyttämiseksi tarvitaan muuntyyppistä järjestelmää sillä edes edes pöyryn tekemä selvitys ei nostanut kovin vahvasti sitä että biokaasuvoimaloita tällä järjestelmällä tulisi vaikka tämä toki teknologianeutraaliksi on tavoiteltu tuulta ja aurinkoa tulee varmasti lisää ja se on ihan hyvä asia mutta toivomme myös että että metsäbiomassan käyttö lisääntyisi koska sitä nyt ohessa kaiken kaikkiaan tulee kun saamme uusia metsäalan investointeja liikkeelle

arvoisa puhemies täällä on monessa puheenvuorossa mutta ei nyt ehkä niinkään korostettu tätä teknologianeutraalisuutta haluan korjata että se ei pidä paikkaansa

lisäksi korostamme että tuulivoiman rakentamiseen liittyviä melu välke ja muita haittoja ei ole hallituksen esityksessä lainkaan pohdittu vaikka tästä oli kyllä hallitusneuvotteluissa silloin puhe elikkä ei ole noudatettu yhteisesti sovittuja asioita mutta haluan vielä tässä nyt varmistaa että ei varmasti jää epäselväksi kannatan edustaja mäkelän lausumaa ja kannatan edustaja mäkelän vastalausetta ehdottomasti haluamme että nämä lakiesitykset hylätään

ärade talman kaiken kaikkiaanhan tämä on askel eteenpäin suhteessa edelliseen tukijärjestelmään tämä on järjestelmä joka reagoi teknologian kehitykseen ja reagoi markkinoiden muutokseen ja sen tehtävä ei voi olla se että varmistetaan edullista sähköä että uusiutuvan sähköntuotannon osuus markkinoista kasvaa ja että suomi sillä tavalla varautuu tulevaisuuden tulevaisuuden haasteisiin edustaja hoskonen nosti esille huolen chp voimaloiden tulevaisuudesta ja ja se on ihan ihan relevantti huoli sinänsä mutta chp voimaloita ei varmisteta sillä että että luodaan markkina turpeelle polttoaineena vaan keinot pitää olla muut siksi on mielestäni ristiriitaista että että uusiutuvien sähköntuotantolaitosten joukkoon myöskin myöskin hyväksytään nyt sitten puupolttoainetta ja biokaasuvoimaloita joiden uusiutuvien osuus on ainoastaan kahdeksankymmentäviisi eli sitä pudotettiin siitä luonnoksesta tämä on kyllä osin ristiriitaista tavoitteiden kanssa sekä sekä uusiutuvuuden osalta että ilmastotavoitteiden näkökulmasta kun tässä nyt myöskin hiilivoimaloiden alasajoon niin on oleellista että että nämä satsaukset menevät teknologian kehittämiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen sen sijaan että ne ohjattaisiin jo olemassa olevaan konventionaaliseen bioteknologiaan yleisellä tasolla

päästökauppa on järjestelmä joka ei nyt toimi optimaalisella tavalla ja olisi hyvä jos suomi pyrkisi siihen että että saataisiin jonkinlainen pohjahinta päästöoikeuksille ja että että hinta pitkällä tähtäimellä nousisi jotta sillä olisi käytännön vaikutusta markkinoihin

puhemies täällä on noussut esiin lämmön ja sähkön yhteistuotanto ja sehän on erinomainen tapa tuottaa sekä lämpöä että sähköä koska hyötysuhde nousee reippaasti jo yli yhdeksänkymmenen parhaimmillaan mutta yksi syy minkä takia tämä yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto tänä päivänä on vaikeuksissa on on alhainen monet sitten rakentavat pelkästään tämän lämpökomponentin jolloin meillä putoaa sitä sähköä pois ja sitä kapasiteettia tarvittaisiin koska meillä on usean tuhannen tehon vaje suomessa ja me joudumme tukeutumaan jopa kaksikymmentäviisi prosenttia tuontiin onneksi se tuonti pelaa ja toivottavasti pelaa jatkossakin tämä uusi tukijärjestelmä on veronmaksajille kohtalaisen ystävällinen verrattuna edelliseen katselin tuossa tilastoja juuri ja tuulivoimatuki maksoi tänä vuonna ensimmäisellä kvartaalilla kuusikymmentä miljoonaa ja viime vuonna se taisi maksaa kaksisataa miljoonaa niin että kovin anteliaat järjestäjät vain sen takia ei tietenkään kukaan voinut ennustaa jotta tämä päästökauppa ja hiilidioksidi ja kasvihuonepäästöt yleensä osattaisiin panna kansainvälisesti oikeaan lokeroon niin suomen päästökauppasektorin yhteispäästömäärä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista oli noin kaksikymmentäviisi miljoonaa tonnia hiilidioksidia sitten kun katsoo näitä parhaita euroopan laitoksia niin puolassa taitaa olla ykkönen euroopan suuripäästöisin voimala on belchatowin voimala puolassa sen päästöt olivat kolmekymmentäseitsemän miljoonaa tonnia hiilidioksidia se on kivihiilivoimala puolitoista kertaa suomen kokonaispäästö kun nämä ongelmat ovat globaaleja niin joskus kannattaisi vähän pohtia näitä naapurimaittenkin systeemejä kuinka antelias sitten päästökaupan ulkopuolinen sektori on heille tämä tämä taakankanto tuli suomelle aika kalliiksi kakkonen on saksassa saksan neurathin voimala kolmekymmentäkolme miljoonaa tonnia saksa otti kaksi uutta yli tuhannen megawatin kivihiililauhdelaitosta käyttöönsä sen jälkeen kun he julistivat luopuvansa ydinvoimasta näitäkin asioita on on hyvä suomessa joskus pohtia

arvoisa rouva puhemies tässä on todella otettava huomioon se että kun kyseessä on tuki energiantuotannolle niin periaatteessa se on päällekkäinen järjestelmä päästökaupan kanssa on aidosti hankala kysymys vähentääkö tämä uusiutuvan tuki lopulta päästöjä ollenkaan koska se ei vähennä päästöoikeuksien määrää markkinoilla tähän voisi ratkaisuna olla se että päästöoikeuksia ostettaisiin uusiutuvan tuen arvioituja päästövähennyksiä vastaava määrä kokonaan pois päästökauppamarkkinoilta tukijärjestelmän kokohan tässä todella on häviävän pieni suunnitteilla oleviin uusiutuvan energian investointeihin nähden mutta esitys on siitä huolimatta pienenäkin kannatettava kuitenkin niin kauan kuin päästökauppa ei riittävästi ohjaa puhtaampaan päästöoikeuksien liian liian alhaisen hinnan vuoksi tämä uusiutuvan energian tuki on välttämätön vaikka uusiutuvan energian tuotantokustannukset ovat suorastaan romahtaneet viime vuosina nämä hankkeet eivät päästöoikeuksien hankkeet eivät päästöoikeuksien ja energian nykyisillä hinnoilla riittävästi lähde liikkeelle tarvitaan tätä siirtymävaiheen tukea tämähän on ollut myös talousvaliokunnan kanta mallina tämä uusi kilpailutukseen perustuva järjestelmä on hyvä ja onnistunut se on varmasti vanhaa ja kalliiksi tullutta syöttötariffia toimivampi kustannustehokas ja siinä ei ole ylituen mahdollisuutta on rehellistä todeta kuten edustaja adlercreutz aikaisemmin tässä jo nostikin esiin että kyseessä kuitenkin on myös piilotuki turpeen poltolle nykyinen voimalaitostekniikka mahdollistaisi korkeamman uusiutuvan polttoaineen osuuden voimaloissa kuin tuo tavoiteltu tai rajaksi asetettu kahdeksankymmentäviisi prosenttia jopa sataan prosenttiin on mahdollista päästä

tällä vaalikaudella koskettu arvoisa puhemies yleisesti ottaen aidosti paras ratkaisu päästöjen vähentämiseksi on asettaa päästöille riittävän korkea hinta suomen tuleekin voimakkaasti ajaa päästökaupan korjaamista riittävän ohjaavaksi sekä yhteispohjoismaista päästöoikeuden lattiahintaa jolla varmistetaan ettei päästöoikeuden hinta laske liian alhaiseksi mikäli päästökauppaa ei kyetä korjaamaan tulee harkita päästöverojen käyttöönottoa

haluan haluan tässä todeta että tuemme kyllä hallituksen esitystä lainsäädännöksi tuemme sitä vain sen alkuperäisessä muodossa siinä alkuperäisessä muodossa kilpailutuksen koko oli kaksi terawattituntia ja siihen liittyi tämä esittämämme lausuma tuemme sitä siinä muodossa että

tulisi olla yhdeksänkymmentä prosenttia mikä se oli hallituksen alkuperäisessä luonnosvaiheen esityksessä tästä asiasta äänestettiin jo ykköskäsittelyn yhteydessä ja tulemme kyllä äänestämään tämän lakiesityksen puolesta huomenna arvoisa puhemies tästä kivihiilen

monet voimalaitoksethan ovat jo lopettaneet kivihiilen käytön ilman tukea ja ja vähentäneet sitä merkittävästi mikä on hyvä voi olla että tukijärjestelmää tarvitaan siirtymän mahdollisimman nopeaksi toteuttamiseksi ja jos näin on niin kyllä sitä voi tukea mutta kysymyshän on nimenomaan siitä mistä se rahoitetaan me näemme että sen sijaan että se rahoitetaan pienentämällä uusiutuvan energian kilpailutuksen kokoa se tulisi mieluummin rahoittaa leikkaamalla fossiilisen energian tukea ja sitäkin kautta olisi sitten positiivisia

päästöihin pitemmällä aikavälillä ja rakennemuutokseen arvoisa puhemies täällä on nyt puhuttu tästä teknologianeutraaliudesta edelleen tämä on teknologianeutraali kilpailutus eli halvimmat menestykööt ja jos olisi haluttu säätää siitä mitkä tuotantomuodot saavat kuinkakin paljon niin silloin olisi pitänyt säätää erillisiä koreja mutta nyt tässä tehtiin tämä ratkaisu siitä näkökulmasta että tehdään teknologianeutraali kilpailutus ja painetaan hinta mahdollisimman alas eli kyllä tämä valittu malli on mahdollisimman edullinen valtiontalouden näkökulmasta ja siinä mielessä mielestäni erittäin perusteltu

puhuttu vesivoimasta pienvesivoimalla on mahdollisuus saada omia tukia eli sillä on erillinen tukijärjestelmä joten on ihan perusteltua että se ei ole tässä mukana ei voi olla päällekkäisiä tukijärjestelmiä suurvesivoiman osalta taas hankkeita on vain yksi joten se ei voi kilpailla omassa kategoriassaan myös eu säännöt rajoittavat näiden suurvesivoimahankkeiden tukemista eli näen että tämä vesivoiman rajaaminen pois tästä kilpailutuksesta on on hyvin perusteltu hallituksen esityksessä arvoisa puhemies erilaiset kilpailutusjärjestelyt ovat paljon parempia kuin vanha syöttötariffijärjestelmä ja tämä on nimenomaan siirtymävaiheen ratkaisu jolla varmistetaan että hankkeet etenevät ja uusiutuvaa kapasiteettia syntyy lisää mutta eihän tämä kestävä ratkaisu ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu on päästökaupan korjaaminen siten että päästöoikeuksien määrä saadaan vähemmäksi ja hinta korkeammaksi

arvoisa rouva puhemies luen oleellisen kohdan joka kannattaa kyllä painaa mieleen tarjouskilpailun voittaja saisi tarjouksessaan ilmoittamansa hinnan eli kolmekymmentä euroa megawattitunnilta tukea alennettaisiin sähkön markkinahinnan ja viitehinnan erotuksella kun markkinahinta on suurempi kuin viitehinta mutta pienempi kuin viitehinnan ja preemion summa tukea ei ei enää maksettaisi kun sähkön kolmen kuukauden markkinahinta olisi vähintään saman suuruinen kuin sähkön viitehinnan ja preemion summa eli tuki voi olla tulevaisuudessa nolla kun markkinahinta ylittää viitehinnan plus preemion yhteishinnan ei tämä kovin huonolta lailta vaikuta

arvoisa rouva puhemies on tärkeä muistaa että yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä on oikeastaan kaksi latua se mitenkä uusiutuvaa energiaa koetetaan edistää ja se miten toisaalta koetetaan myös päästöjä vähentää ja tämä on nyt toinen osa niistä me koetamme edistää uusiutuvaa energiaa sitten on tietenkin olemassa edelleen myös se toinen latu jolla koetamme vähentää päästöjä ja sikäli ei ole ehkä ihan ihan reilua sanoa että tällä

käytetty vaikkapa vesivoiman osalta siihen perusteluun miksi se ei ole tässä paketissa matkassa siksi koska pienvesivoimalla on oma tukijärjestelmänsä olemassa ja siksi että suurvesivoiman hankkeet veisivät kokonaisuudessaan valtavan osan tästä potista ja ne ovat tietenkin senkaltaisia hankkeita jotka ovat olleet liikkeellä jo pitkään ennen kuin tästä tukijärjestelmästä on on ollut edes minkäänlaista tietoa

viimein on tullut koska kyllä oma käsitykseni on se että jonkin verran on ollut jo uusiutuvan energian investointeja jonossa ja odottamassa linjausta siitä minkälainen tuleva lainsäädäntö tulee asian puolesta olemaan niin että on tärkeää että me saamme myös investointeja sitä kautta nyt liikkeelle ehkäpä sitten lopuksi vielä on pakko kommentoida kun täällä on kritisoitu vaikkapa energiaveroleikkuria tai sitä että olisi helppo ottaa jostakin muualta niitä rahoja ja ja laittaa sitten uusiutuvan energian tuotantoon tätä problematiikkaahan käytiin läpi vaikkapa yritystukityöryhmässä ja problematiikka on aika suuri kun sitten

oppositiossa oltaessa energiaveroleikkuria minkä edellinen hallitus itse teki se ei kuitenkaan ehkä ole kovinkaan loogista asioiden hoitoa se oli varmaan siinä vaiheessa ihan perusteltu päätös kun oltiin huolissaan suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä verrattuna muihin maihin ja kyllä minun mielestäni on tärkeää että toivottavasti osaltaan myös tämän lakipaketin ansiosta perinteinen kotimainenkin teollisuus pystyy uusiutumaan ne ovat mielenkiintoisia hankkeita joita on liikkeellä vaikkapa terästeollisuudessa sen osalta miten myös se pystyisi irrottautumaan fossiilisista polttoaineista jos se onnistutaan tekemään suomessa niin sillä on aivan valtavat merkitykset teollisuuden kehitykselle koko tällä planeetalla

rouva puhemies tässä oli hyvä kun nostettiin tätä viitekehystä vähän sanotaan nyt ensin globaalille tasolle on vielä tästä että fossiilisten ja myös kivihiilen käyttö lisääntyy vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämä meidän lainsäädäntömme perustuu nyt siihen tietenkin että pyrimme eun eun omilla avuilla ja lainsäädännöllä ajamaan siihen että pystyisimme vähentämään fossiilisten käyttöä itse mielessäni kyllä on tämä ajojärjestys aika selkeä että meidän tulee suomessa ensin luopua fossiilisesta tuontipolttoaineesta ja se kotimainen fossiilinen polttoaine kun on siihen päästy eli eli tämä on ihan selkeä lähtökohta tässä oli huoli tästä chp laitoksesta on aivan totta että nytkin on ollut asiantuntijakuulemisessa että jos hiilestä luovutaan niin ei aiotakaan enää tehdä uutta sähköä sitten niillä uusillakaan järjestelmillä meidän pitäisi pystyä kannustamaan näitä ja myös kunnallisia laitoksia että siellä on mahdolliset varaukset

niin sanotusti chp periin yksi keskustelun aihe meillä olikin oltaisiinko voitu ottaa tämmöiset chp perät pelkästään mukaan mutta se olisi vääristänyt kilpailua mutta ainakin se herättää luottamusta siihen chphen ja biomassojen käyttöön käyttöön ja myös sähköntuotantoon tosiasiahan on on että meillä sähkön hinta on niin alhainen kuin jotain kolmekymmentä euroa megawatille ja investointitaso taitaa olla viidessäkympissä tai ylitse niin että kannattaisi lähteä suunnittelemaan suunnittelemaan näitä laitoksia mutta toivotaan että nähdään myös ja todellakin jos me saamme tai kun saamme lainsäädännön lävitse ja notifikaation tälle niin on mahdollista lokakuussa suurin piirtein tai ainakin vuoden loppupuolella tämä kilpailutus tehdä juuri siinä vaiheessa olevat hankkeet mitkä ovat valmiita voivat tietenkin osallistua tai näkymä on siinä että niillä on rakennusvalmius siihen eli luvat ja muut ja sehän tietenkin karsii pois sieltä semmoisia laitoksia tai tai asioita joilla ei ole tätä valmiutta valmiutta olemassa mutta tästä vielä arvoisa rouva puhemies että chpllä ei olisi tässä osuutta minä ainakin toivon ja tässä on myös pöyryn laskelmat että on hyvinkin mahdollista chpn olla yhtä lailla tuulivoiman ja myös aurinkosähkön rinnalla

puhemies ensinnäkin kannatan edustaja mäkelän hylkäysehdotusta siksi toisekseen totean sen että tulevaisuusvaliokunta on julkaissut tutkimuksen suomen sata siellä löytyy sivulta neljänkymmenen huomattavastikin tähän aihealueeseen liittyvää teknologiaa ja sitä on kuvailtu siis tämänhetkinen nykytilanne on se että keskitetysti tuotetaan sähköä käytetään fossiilipolttoaineita ja säätövoimaa hyödyksi mutta siinä haastajatilassa mihinkä ollaan menossa käytetään uusiutuvia tehdään hajautetusti tuotantoa

massiivisessa mittakaavassa tämä aikaväli on siis sellainen että me katsomme kaksikymmentä vuotta asioita eteenpäin tulevaisuusvaliokunnassa ja on kahdeksan keskeistä teknologiaa minkä avulla me hyppäämme tavallaan uuteen

todellakin näitten paneelien todella nopea kehitys vaikuttaa siihen miten me voimme sähköä tuottaa sitten massiivinen sähkön säilöntä on kehittynyt huomattavasti jatkossa käytetään pieniä halpoja polttokennoja ja chp teknologia myös kehittyy nopeasti akkujen ja konkkien nopea kehitys mahdollistaa sen että sähköä pystytään säilömään yhä enemmän pienempään tilaan pienydinvoimalat maailmalla kehitetään voimakkaasti ne ovat hyviä teknologioita uusia sähkön edullisempi säilytys sen hinta tippuu jatkuvasti keinotekoinen fotosynteesi ja synteettiset hiilivedyt näissähän suomi on hyvinkin edelläkävijöitä sitten vielä viimeisenä nostan esille plasmoniikan ja fotonien manipuloinnin sekin antaa mahdollisuuksia tälle

rouva puhemies edustaja pirttilahti hyvässä puheenvuorossaan kuvasi tätä mietinnön taustaa erinomaisesti haluan lisätä vielä tästä huoltovarmuudesta sen verran että pitäisi suomen kyllä enemmän kiinnittää minun mielestäni tätäkin enemmän kuin tässä mietinnössä on ollut huomiota huoltovarmuuteen kun katsoo suomen tämänhetkistä energiatuotantoa niin olemme erittäin sähköriippuvaisia en muista tarkalleen prosenttia mutta lienee kahdenkymmenenviiden prosentin luokkaa se mitä me tuomme sähköä tähän maahan hyvin lähellä kahtakymmentäviittä prosenttia se on ajatelkaapa kun meille tulee sitten se kylmä talvi viime talvenakin joinakin joinakin päivinä näimme kun oli kova pakkanen mutta entäpä sitten kun tulee sellainen talvi eteemme että on neljä viikkoa pakkasta kolmekymmentä astetta ja kuitenkin tehtaat pyörivät täysillä ja tuotanto tuotanto toimii ja kauppaa käydään se vaatii silloin valtavasti sähköä ja sillä hetkellä muillakin naapureilla on se sähkönkäyttö suurta niin idässä lännessä kuin etelässäkin eli tämä tarkoittaa siinä tilanteessa sitä että me olemme silloin aivan onnettomassa tilanteessa kun me joudumme omaa tuotantoamme ajamaan alas koska jokainen maahan katsoo ensimmäisenä oman sähkön tarpeen ja sitten vasta naapurille myydään jos omasta tarpeesta yli jää eli olemme tilanteessa jossa olemme naapureistamme täysin riippuvaisia noin neljänneksen määrällä tarvittavasta sähkönmäärästä ja se on aivan kamala tilanne sen takia että kansakunnan huoltovarmuuden kannalta se on aivan ydinkysymys tämän takia tässä maassa pitää huoltovarmuus ottaa paljon paljon nykyistä vakavammin ja nimenomaan chp voimaa kehittää yhä edelleen ja hajautettua sähköntuotantoa nämä keskitetyt ovat toki hyviä laitoksia en mitään niistä moiti mutta se kuitenkin on aina iso riski yhteiskunnan kannalta jos keskitetään yksiin paikkoihin kaikki se on pitkässä juoksussa iso riski sinällään tämän takia toivon että tulevat eduskunnat ja tulevat valiokunnat mietintöjä viilatessaan ottavat tämän huomioon meillä on omia raaka aineita joilla voidaan energioita tehdä ja ne ovat semmoisia energioita jotka tässä maassa ovat aina meillä on puuta meillä on vesivoimaa meillä on turvetta kaikki ne ovat oman maan rajojen sisällä ja muistakaa se vanha perustotuus että maailmalla on kuitenkin määrävälein kriisejä ja sille me emme mahda mitään niitä tulee niitä on tullut jos viime vuosisataa muistelemme niin meillä on viime vuosisadalla ollut vakavia kriisejä kukaan ei niitä toivo mutta siitä huolimatta niitä tulee elikkä niihinhän kannattaa varautua energiapolitiikkakin siihen asentoon että myös vaikeina aikoina ja poikkeusolosuhteissa pärjäämme tämän takia uusiutuva energia on äärimmäisen tärkeää ja on tärkeää että ne tuotantopäätökset tehdään tässä maassa ja mahdollisimman iso osa raaka aineista pystytään itse tuottamaan siihen meillä luonnonvarat riittävät eikä siinä ole kysymys mistään monimuotoisuuden tuhoamisesta vaan ihan normaalista talouskäytöstä joka on sallittua muuallakin euroopassa

puhemies se sävy millä tuulivoimasta puhutaan on kaksituhatta luvulla kokenut melkoisen muutoksen kun vielä kaksituhatta luvun alussa puhuttiin siitä että tuulivoima on kamalan kallista niin yhä useammin erityisesti perinteiset energia alan toimijat ovat alkaneet valittaa sitä että tuulivoima pilaa sähkömarkkinat alentamalla sähkön hintaa aalto yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisi viime vuonna jossa arvioitiin että että vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuulivoima voisi leikata kuluttajien sähkölaskusta siis sähköenergian hinnasta jopa kaksi kolmasosaa ja ja viime vuoteen mennessä kaksituhatta luvulla pohjoismaisilla markkinoilla tuulivoiman ansiosta sähkö on halventunut kaksikymmentä prosenttia mikä tarkoittaa kolmen viiva neljän miljardin euron vuotuista säästöä sähkön ostajille

vaikutus sähkön hintaan on paljon suurempi kuin nämä paljon puhutut tuulivoiman tukiaiset on siis perusteltua että jatkamme vielä tätä tukea mutta on myöskin perusteltua että se jatkossa toteutetaan huutokauppapohjalta kuten hallitus esittää lopuksi arvoisa puhemies toteaisin vielä sen että huolimatta siitä että oecd maat ovat monta päätöstä jo tehneet siitä että fossiilienergian tukiaiset pitää lopettaa uusimmassa raportissaan maailman energiajärjestö iea totesi että vuonna kaksituhattakuusitoista fossiilitukiaiset maailmassa olivat vielä kaksisataakuusikymmentä miljardia dollaria vuodessa edistystä on sikäli tapahtunut että edellisvuonna ne olivat maailmassa vielä viisikymmentä miljardia dollaria suuremmat eli alaspäin on tultu suunta on oikea mutta koko maailmassa fossiilienergia kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies tämä energiakeskustelu on varsin mielenkiintoista sillä nämä energiamarkkinat ovat semmoisia saa selvää mistä

johtuu sen verran tuosta yhdistetystä lämmön ja sähköntuotannosta että se alkaa olla vaikeuksissa senkin takia että meille on tullut muun muassa kerrostalorakentamisessa vaihtoehdoksi maalämpö joka on yksi sähkölämmityksen osamuoto ja se johtuu tietenkin siitä että kaukolämpö on kallista jos me nyt vähennämme turpeen käyttöä ja mahdollisesti puun hinta nousee uusien biotehtaitten investointien myötä niin kaukolämpö menee entistä kalliimmaksi eli tämä hyvä suomalainen innovaatio alkaa kohta jäädä osittain käyttökelvottomaksi sen takia että se ei pärjää markkinoilla enää hinnalla tämä on yksi semmoinen tavallaan käytännön investointia ohjaava seikka toinen juttu tästä kun meillä milloin tuulee ja milloin ei tuule ja välillä on ylituotantoa ja välillä alituotanto meillä on semmoinen käsitys varmaan monella että tämä puute on erittäin korkea juuri juuri korkeilla pakkasilla astetta mutta minä en ole varma minkälainen pakkanen suomessa oli toukokuun kahdeksas päivä jolloin sähkön tasehinta oli historian korkeimmalla tasolla kaksituhattayhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän euroa megawattitunti siis yhden tunnin aikana kahdeksas viidettä ei ilmeisesti kovin suuria pakkasia suomessa ollut toinen juttu tapahtui viime yönä tasesähkön hinta oli miinus tuhat euroa se oli miinus tuhat euroa per megawattitunti eli nämä heitot ovat suuria nimenomaan semmoisina aikoina jolloin meillä on lämmintä ja kaiken pitäisi olla kunnossa jos joku osaa minulle selittää mistä nämä asiat johtuvat milloinkin niin ihan kiva juttu toinen juttu johtui ilmeisesti siitä että olkiluoto kaksi putosi yhtäkkiä tuotannosta pois mutta mistä se toinen johtui sitä en tiedä

puhemies olen sähkövoimatekniikan lisensiaatti ja en osaa silti vastata näihin kyseisiin tapauksiin mutta nekin havainnollistavat sitä että että tulevaisuudessa jo nyt mutta vielä enemmän tulevaisuudessa on tärkeää että osaamme toimia sellaisella tavalla että ajoitetaan älykkäästi se osa sähkönkulutuksesta jonka ajankohta voidaan siirtää ilman että se varsinainen palvelu mitä sähkönkulutuksella aikaansaadaan häiriintyy

esimerkiksi kaikissa niissä taloissa jotka lämmitetään sähköllä tai joissa on sähköllä käyvä maalämpöpumppu ei talon sisälämpötilan kannalta ole niin olennaista millä tunnilla sähköpatterit toimivat ja lämpiävät tai

maalämpöpumpun kone pyörii kunhan talon sisälämpötila pysyy sopivana ja jatkossa kun meillä on kasvava määrä sellaista tuotantoa jonka ajankohtaa ei määrää sähkönkulutus vaan muut seikat esimerkiksi se paistaako tai tuuleeko on fiksuinta ajoittaa kaikki tämä tämä sähkönkulutus jonka ajankohta voidaan todella itse varsinaisen tarkoituksen kärsimättä sopivasti määrätä näin kannattaa tehdä tätä kutsutaan älysähköverkoksi climate leadership coalition joka on pohjoismaisten yritysten ja eräiden muiden organisaatioiden muodostama yhteenliittymä ja jonka tavoitteena on ajaa uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja on juuri tänään julkistanut pohjoismaisille hallituksille vetoomuksen siitä että pohjoismaiset hallitukset toimisivat siten että pohjoismaista tulisi maailman edelläkävijä älykkään sähköverkon rakentamisessa jos siinä onnistutaan niin veikkaan että silloin tulemme näkemään vähemmän tällaisia ääritilanteitakin jolloin jolloin sähkön hetkellinen hinta pomppaa pilviin

arvoisa puhemies edustaja eestilä täällä pohdiskeli sitä miten se volatiliteetti on niin kamalan suuri tässä hinnassa en ole semmoinen asiantuntija että osaisin selostaa sitä asiaa perin pohjin mutta se pääsyy kaiketi on kuitenkin se että referenssihinta sähkömarkkinoilla tulee pohjoismaiden yhteisen sähköpörssin nord poolin kautta joka on norjan oslossa siellä joka päivä kello kahteentoista mennessä tehdään tarjouspyynnöt ja ostopyynnöt tarjoukset ja ostot tehdään jokaiselle tunnille tunnille kahdellekymmenelleneljälle tunnille siitä hetkestä kello

kahteenkymmeneenneljään saakka kun tämä markkina niin kuin täällä sekä edustaja eestilän että joidenkin muidenkin edustajien käynyt selväksi myös tarjontapuolella monesta eri syystä ei ole olemassa vain yhtä syytä vaan on monta eri syytä minkä takia on käynyt niin volatiiliksi ja myöskin myöskin vuorokausikohtaiset tarpeet muuttuvat tavattoman paljon niin tästä seuraa se että markkinoille tuleva tarjous ja sitten se kuinka paljon sitä yllättäen kysytään siis kuinka paljon tai kuinka vähän sitä yllättäen kysytään eivät todellakaan vastaa toisiaan siitä syystä nämä huiput voivat olla korkealla samalla kun markkinahinta voi pari kolme päivää myöhemmin olla neljäkymmentä euroa sitten jonkun vuorokauden kuluessa se voi ollakin näitä lukemia nämä ovat kyllä äärimmäisen harvinaisia kyllä se nyt aika harvoin yli sadan euron megawattitunnilta menee ja tässä tämä oli hirveästi kymmen tai satakertaisesti yli yli

se että suomen sähköntarve tulisi tyydytettyä uusiutuvalla kotimaisella ei nykynäkymin kyllä hevin ole sitten sitten mahdollista kyllä me tarvitsemme muutakin muunkinlaista energiaa valitettavasti me tarvitsemme sitä ydinvoimaa tai sitten joudutaan tukeutumaan niin suureen määrään tuulta ja myöskin myöskin aurinkovoimaa ennen pitkää jonkun ajan päästä se voi olla ihan totta ei siihen kovin kauan aikaa mene kun tuulivoima on tullut niin hurjalla vauhdilla alas että se sitten ihan oikeasti voisi ottaa sen uusiutuvan energian osuuden ja myöskin aurinkovoiman hinta varmaan tulee alas ylipäänsähän näiden uusiutuvien tuulen ja aurinkoenergian hinta on tullut aivan huikeasti

tasosta kun ajatellaan sitä että vielä

kataisen hallitus arvioi että sillä silloin kaksituhattayhdeksän tehdyllä syöttötariffijärjestelmällä voidaan mennä eteenpäin ja päätti vielä lisätä viidelläkymmenellä prosentilla uusiutuvan tuulen osuutta sillä vanhalla hinnalla nyt me kaikki tiedämme miten rajusti hinta on tullut alas

arvoisa rouva puhemies edustaja varapuhemies pekkarinen oli aivan oikeassa huomiossaan siinä että vaikka puolustan tätä kotimaista energiaa niin ei tietenkään sillä pystytä ratkaisemaan valtavaa sähkönkäyttöä mikä suomessa on totta kai me tarvitsemme ydinvoiman me tarvitsemme vesivoiman me tarvitsemme jonkun verran fossiilistakin totta kai me tarvitsemme maakaasulla tehtävää energiaa kaikkia näitä me tarvitsemme mutta se iso juttu mitä minä olen halunnut puheenvuoroissani tuoda esille on se että

aina käytämme enemmän enemmän energiaa sitten kun me menemme kauppaan me me vaadimme yhä parempaa palvelua yhä parempaa ympäristöä missä niitä palveluja meille tarjotaan hienoja kauppoja sun muita kaikki vaatii energiaa ja kun elintaso nousee energiankulutus koko ajan kasvaa ja tässäkin ympäristössä meidän on pidettävä huoli siitä että meillä on omassa kotimaassa sen kriisinaikaisen tilanteen varalta aina olemassa se

niin todellakin kun kansainvälisillä markkinoilla norjassa määräytyy pohjoismainen sähkönhinta niin sillehän me emme mahda mitään mutta sille me kyllä mahdamme mitään olemmeko me omavaraisia siitä ei päätetä norjan oslossa onneksi

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys käsittelee rikoslain muutoksia joita edellyttää esitetty maakuntien perustamista ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lakipaketti siinä otetaan kantaa vaalirikoksiin huostaanottoihin samoin rikoksiin julkista taloutta vastaan jotka kaikki siis edellyttäisivät edellyttäisivät muutoksia hallituksen esitys on siis riippuvainen tästä muusta sote ja maakuntalakipaketista ja silloin on syytä katsoa tätä kokonaisuutta hiukan laajemmin eli sitä

millä perusteella tämä toteutuu ja myöskin sitä milloin jos milloinkaan tästä koko sotestahan on viime aikoina painavimman lausunnon antanut talouspolitiikan arviointineuvosto ihan tehtävänkuvansa mukaan ja tyrmännyt ne hallituksen kaikkein tärkeimmät perustelut se toteaa painokkaasti että säästöihin ei voi enää vedota tämä on aika tärkeä havainto eli tämä väittämä kolmen miljardin säästöistä on täysin murentunut nyt olemme tilanteessa jossa kukaan ei usko tämän hallituksen säästöväitteeseen ja nyt kysytään päinvastoin montako miljardia lisäkustannukset ovat ja tähän on luonnollisestikin aivan välttämätöntä saada vastaus ennen kuin voidaan edetä tässä lainsäädännössä

sekaisin tavoitteet ja arviot ja tämähän tässä on tämä pääasiallinen syy eli kun ensiksi on tehty poliittinen ratkaisu siitä että on perustettava maakunnat ja samaan aikaan toinen hallitusosapuoli sanoo että on saatava aikaan valinnanvapaus niin silloin ei valtiovarainministeriön ole ollut mitään syytä tehdä vaikutusarvioita koska ne vaikutusarviot eivät vaikuta tähän itse päätökseen joka on lukittu miettimättä lainkaan mitä se tulee maksamaan ja nyt tässä vaiheessa vasta tässä vaiheessa hyvät kollegat

jotta maakuntavaalit voitaisiin pitää jo syksyllä on täysin mahdotonta käsittää sitä vastuutonta kiirettä joka näin valtavan uudistuksen tekemiseen on liitetty mistä tämä pakkomielle syntyy mikä on asiallinen peruste sille miksi emme voi tehdä välttämättömiä selvityksiä vastuullisessa aikataulussa muuten käy niin ja näin loppukevennyksenä totean että meiltä edellytetään tämän hallituksen esityksen rikoslain muuttamisen hengessä jos ei rikosta niin ainakin rötöstä julkista taloutta vastaan

hallituksen sote pakettia tässä todella tehdään tekniset muutokset koskien esimerkiksi vaalirikoksia ja lasten huostaanottoon liittyviä kuulemismenettelyjä ja muita muita tarpeellisia muutoksia rikoslakiin mikäli käy niin että hallituksen hallituksen sote uudistus hyväksytään nyt on kuitenkin jotta voimme nähdä myöskin tämän esityksen yhteyden muuhun tärkeää keskustella tästä hallituksen koko sote uudistuksesta nimittäin voi sanoa yhteenvetona että viimeisen viikon aikana hallituksen sote kulissit ovat kaatuneet saimme viime viikolla tietää täällä eduskunnan edessä valtiovarainministeri orpo myönsi että valinnanvapaus jota aikaisemmin perusteltiin sillä että se tuo säästöjä ei tuo säästöjä vaan mutta emme tiedä kuinka paljon se lisää kustannuksia hus on arvioinut viimeksi tuoreeltaan että se tulee lisäämään kustannuksia miljardin euron verran kunta ja uudistusministeri myönsi että hallitus ei tiedä miten valinnanvapauslainsäädännöstä pitää peruuttaa jos siitä pitää peruuttaa kyseessä on siis täydellinen hyppy tuntemattomaan loppuviikosta saimme tämän hetemäen muistion

arviointineuvosto on todennut ehkä kaikkein tyrmäävimmän lausunnon jonka se on ikinä antanut hallituksen esityksestä mitä kuvaa myös se että se on poikkeuksellisesti oma aloitteisesti antanut tämän lausunnon jossa se toteaa että sote uudistuksen lopullinen vaikutus kustannuksiin voi esitettyjen arvioiden perusteella olla yhtä hyvin positiivinen kuin negatiivinen ja näitä kustannuksia ei pystytä arvioimaan ja sen takia uudistuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä pitää päättää muilla kriteereillä kuin uudistuksen mahdollisilla vaikutuksilla julkisen sektorin kustannuksiin no nyt on hyvä nähdä ja tietysti jäimme odottamaan pitkään mikä on hallituksen vastaus se saatiin tänään kun pääministeri sipilä on todennut että tämä on aivan hyödytöntä keskustelua tästä keskustelusta näistä kustannuksista hän on juuri antanut lausunnon ja todennut että tämä on täysin hyödytöntä keskustelua tämä on tämä on totaalisen tyrmäävä ja ylimielinen lausunto pääministeri sipilältä ja miksi tämä keskustelu ei ole hyödytöntä sen vuoksi että nyt kun on selvää että nämä säästöt eivät tule toteutumaan ja

rahoitusleikkuri ei ole poistumassa mihinkään eli kustannuksia tulee lisää säästöjä ei synny ja jos tämä hallituksen esitys tällä tavalla menee läpi niin kaikkein pahin pelko on käymässä toteen eli nämä lisäkustannukset ja rahoitusleikkurin myötä tulevat leikkaukset tullaan toteuttamaan täysimääräisesti asiakasmaksuissa ja tulevina palvelujen leikkaamisina hallituksen sote kulissit ovat kaatuneet ja nyt on käynyt selväksi että hallituksen sote uudistus tulee johtamaan miljardien ja miljardien leikkaamiseen suomalaisille tärkeistä terveyspalveluista

arvoisa puhemies kuten sanottu niin tämä rikoslain uudistaminen tämä tekninen esitys tietenkin on riippuvainen koko sotesta sen toteutumisesta ja aikatauluista siksi myös minusta on hyvin tärkeää että tässä yhteydessä nyt jälleen kerran puhutaan tästä kokonaisuudesta ja puhemies täytyy sanoa että erittäin tärkeän ja ison asian otti esille keskustelun avaaja timo harakka ja myös edustaja lindtmanin puheenvuoro oli painavaa sanaa tilanne on tällä hetkellä järkyttävä ja aikamoinen kaaos meillä on täällä meneillään tähän soteen liittyen kuten sanottu täysillä allekirjoitan sen näkemyksen että nyt ovat viimeistään kulissit

hyvin hyvin kriittisen lausunnon jonka myös hallituspuolueet ovat allekirjoittaneet todellakin kiinnitin huomiota myös siihen että valtiontalouden arviointineuvostolta tuli käytännössä tyrmäys käytännössä tyrmäys sille että ei ole olemassa uskottavia arvioita kustannuksista se on kovaa kovaa kieltä ja se tulee todellakin ottaa tosissaan meillä on myös se tilanne parhaillaan meneillään että me valtiovarainvaliokunnassa käsittelemme julkisen talouden kehystä ja kuinka ollakaan olemme siinä tilanteessa että sosiaali ja terveysvaliokunta on päättänyt ettei se lausu julkisen talouden kehyksestä meille ei mitään tässä tilanteessa jolloin juuri se on olennaista tietenkin tästä julkisen talouden kehyksen näkökulmasta ihmetyttää kovasti se että jo nyt me tiedämme että asiantuntija arviot kertovat että tässä kehystasossa ei ole lainkaan sitä tasoa mitä arvioidut kustannukset tulisivat tulevaisuudessa olemaan ja siksi me olemme todella oudossa tilanteessa puhemies me olemme todella hataralla pohjalla nyt ja kyllä minua ainakin nyt hämmästyttää kovasti jos olemme kuulleet pääministeritasolta pääministeritasolta senkaltaisen puheenvuoron että sanotaan että tämä keskustelu on hyödytöntä

kyllä ainakin itselleni kansalaiset tulevat entistä enemmän entistä useammin ja koko ajan kysymään että mikä ihme tämä tilanne on hieman pelottaa ja mitä siellä on meneillään ja tämä keskusteluko olisi hyödytöntä puhemies ei se ei ei todellakaan ole ja minä toivoisin että koska kysymys on näin isosta asiasta kertakaikkisen isosta asiasta joka vaikuttaa jokaisen kansalainen elämään niin myös eduskunnan työtavat ja tavallaan tämä ajankäyttö ja kaikki sallisivat sen että voisimme käydä täällä perusteellisen keskustelun on aika hurjaa nähdä että tämän kaltaista ja tämän kokoista uudistusta rakennetaan suurin piirtein höyhensaarilta peräisin oleville

arvoisa puhemies on todella vähän outoa että hallituksen edustajia ei täällä kovin paljon ole kertomassa mikä sanelee tämän aikataulun jolla tätä esitystä joka nyt tässä on keskustelussa tulisi käsitellä täydennän edustaja lindtmanin äskeistä äskeistä puheenvuoroa sikäli että hus on laskenut valinnanvapauden kustannukseksi miljardin mutta kun siihen pannaan kaikkia muita kustannuksia päälle niin luku on kaksi miljardia valtiovarainvaliokunta on kuullut sataa asiantuntijaa ja heistä valtaosa ylivoimainen valtaosa on kertonut että tämä tuo miljardin kustannuksen tässä on kahden miljardin riski tässä on suuri riski ja olemme uudestaan ja uudestaan kysyneet valtiovarainvaliokunnassa mikä on valtiovarainministeriön vastaus näihin esityksiin emmekä sitä vastausta ole saaneet tai itse asiassa saimme tällaisen epämääräisen muistion jossa oli esitelty säästöpotentiaaleja mutta se oli koko valtiovarainvaliokunnan siis mukaan lukien hallituspuolueiden itsensäkin mielestä niin syvältä stetsonista kaivettua että sitä ei huolittu valtiovarainvaliokunnan lausuntoon voitteko kuvitella valmistelevan ministeriön korkeimman virkamiehen virkavastuulla esittämä arvio oli niin höttöinen että se ei kelvannut sinne lausuntoon

kummasta leikataan lisätäänkö asiakaspalveluita vai heikennetäänkö palveluiden tasoa kummassakaan tapauksessa aito valinnanvapaus ei tule toteutumaan täytyy yhtyä tähän tähän hämmästykseen pääministeri sipilän ylimielisestä kommentista hän sanoo että täytyy vain uskoa että säästöjä toimeenpanovaiheessa tulee minkä takia sitten edellytetään miltään hallituksen esitykseltä tai miltään lakialoitteelta minkäänlaisia vaikutusarvioita jos kerran kaikki ovat viime kädessä uskon asioita tässä kaikkein suurimmassa reformissa mitä lähihistoriassa on edes tehty

reformia josta näemme että sen kustannusvaikutuksia ei ole edes miljarditarkkuudella laskettu

puhemies tämä keskustelu itse asiassa kuvaa aika hyvin tätä hallituksen sote uudistuksen tilannetta päivä päivältä tulee uutta tietoa kritiikkiä uutta tietoa siitä että hallituksen aikaisemmat puheet ovat osoittautuneet joko täydelliseksi hötöksi tai itse asiassa täysin päinvastaiseksi kuin mitä on aikaisemmin sanottu mutta hallituspuolueet vaikenevat kahdella kielellä korviin huutaa se hiljaisuus jossa tässä salissa täällä on paikalla johtavia hallituspuolueiden

jotka eivät suostu perustelemaan esimerkiksi tämän hallituksen sote uudistukseen liittyvän lakiesityksen yhteydessä eivät suostu käymään keskustelua vaan lehtien palstoilla sanotaan että keskustelu on

hyödytöntä ja uudet vakavat tiedot esimerkiksi siitä kun oikeuskansleri on todennut että vaalien lainsäädännön ja ja vaalien järjestämisen välillä pitäisi olla vähintään puoli vuotta ovat hölynpölyä täältä äsken käveli

hallituspuolueen johtoon kuuluva edustaja kulmuni pois tähän mennessä kaikki ne huolet ja kritiikit joita joita esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnat ovat esittäneet aikaisemmissa vaiheissa ovat käymässä toteen eikä se vielä riitä vaan ne ovat käymässä toteen pahemmin kuin mitä itse asiassa aikaisemmissa lausunnoissa uskallettiin arvioida

kaikki ne huolet ja ja ennalta esitetyt muutostoiveet hallitus on sivuuttanut ja viimeiseksi on jäänyt jäljelle vain peruste että että tämä uudistus pitää tehdä nyt koska sitä on niin kauan valmisteltu tuhansien vuosien takaa löytyy viisaus tähän kaikki tekevät virheitä mutta vain hölmöt pitävät kiinni erehdyksestään arvoisat hallituspuolueiden edustajat vielä ei ole myöhäistä ajatella asiaa uusiksi vielä ehdimme välttää välttää tämän katastrofin mutta se edellyttää sitä että kunnioitatte niitä asiantuntija arvioita joita tästä on tästä on saatu tämä tulee olemaan valtava kokonaisuus tämä tulee olemaan valtava hyppy tuntemattomaan josta kukaan ei tiedä miten sieltä palataan takaisin ja ne hallituspuolueen ihmiset jotka täällä täällä ovat hiljaa mutta aikovat äänestää tämän puolesta ottavat itselleen valtavan vastuun erityisesti täältä pääkaupunkiseudulta valittujen erityisesti kokoomuslaisten äänestyskäyttäytyminen tämän uudistuksen yhteydessä tullaan muistamaan pitkään

arvoisa puhemies siltähän tämä vaikuttaa että kiire on siksi että halutaan pitää pitää maakuntavaalit ja halutaan myös tehdä tämä alkuperäinen lehmänkauppa todeksi mikä tehtiin tehtiin aikanaan minkä kaikki tietävät että kokoomus sai haluamansa niin sanotun valinnanvapauden eli tämän markkinamallin ja keskusta sai maakuntahallinnon

hölynpölyä näistä näistä keskustella puhemies kaiken kaikkiaan omalta osaltani toki kunnioitan niitä kaikkia hallituksen edustajia ketkä nyt ovat täällä paikalla salissa se on ihan kunnioitettavaa mutta kuten täällä mainittiin aiemmin niin kyllä tässä se että hallituspuolueet eivät halua tästä keskustella monet johtavat poliitikot lähtevät mielellään pois salista kertoo myös sen rajun totuuden minkä kanssa tällä hetkellä olemme tässä talossa tekemisissä

koska kustannuksiin ei ole varauduttu riittävällä voimakkuudella asiakasmaksut tulevat ennen pitkää nousemaan tai palveluja leikataan kukaan kansalainen ei varmasti sitä halua varsinkin kun ajatellaan että tätä perusteltiin aivan päinvastaisin perustein tämä on järkyttävää tässä tulee käymään arvoisat hallituspuolueiden edustajat täsmälleen päinvastoin kuin alkuperäinen soten idea oli se oli se että palvelut paranevat ja syntyy kustannussäästöä ja tehokkuutta ja nyt näyttäisi käyvän täysin toisinpäin eriarvoisuus tulee kasvamaan maakuntien päättäjät joutuvat hyvin vaikeaan tilanteeseen

talman jotenkin sen sijaan että että hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajat ulostuloillaan sanoivat että että eduskunta ei lähde kesätauolle ennen kuin tästä on tehty päätös sen sijaan että se pusketaan nyt väkisin läpi tällaisella lehmänkauppakoplausenemmistöllä toivoisin ehkä sellaista ulostuloa että että sotesta ei äänestetä ennen kuin nämä taloudelliset arvioinnit on tehty ennen kuin on todennettu että tavoitteet täyttyvät että että hoiva paranee että taloudelliset tavoitteet täyttyvät mehän saimme tästä nyt jonkinlaisen paperin tosiaan tosiaan valinnanvapauden säästöpotentiaali oli nolla jos jossain potentiaali on nolla niin sehän tarkoittaa automaattisesti että se kasvattaa kuluja tiedon ja teknologian oli säästöpotentiaalia neljä miljardia mutta tässä mallissa ei ole mitään sellaista joka helpottaisi tiedon ja teknologian käyttöä verrattuna nykytilanteeseen ministeri sipilä vetosi taas tänään olemassa oleviin sote malleihin eksoteen ja näihin nehän ovat itse asiassa tässä suhteessa paljon parempia kuin nyt esitetty se että tilaaja ja tuottaja erotellaan tekee mahdottomaksi esimerkiksi apotin käyttöönoton koko uudenmaan laajuudessa apottia johon nyt on kuitenkin upotettu joitakin satoja miljoonia ja joka olisi suunnattoman hyvä työkalu integraation toteuttamiseen tiedonkulun helpottamiseen ei sitäkään tässä mallissa saada vietyä kokonaisuudessaan läpi professori lavapuro totesi että vaaleja ei voi pitää tässä aikataulussa oikeuskansleri totesi että niitä ei voi pitää tässä aikataulussa jos tällaiset auktoriteetit eivät vakuuta niin niin ihmettelen tämä ei ole hölynpölyä tämä ei ole turhaa puhetta ne ovat ihan relevantteja huolia joilla on merkitystä silloin kun tehdään suomen historian suurinta uudistusta

arvoisa puhemies on todella merkitsevää siis se mikä on se aikataulu jolla näitä kiireellisiä rikoslain uudistuksia tässä hallituksen esityksessä tulee tulee viedä eteenpäin ei edelleenkään ole olemassa minkäänlaista asiaperustetta sille että tässä kiirehditään ilman mielekkäitä vaikutusarvioita kuten edustaja adlercreutz hyvin totesi hän antoi hyvän neuvon hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille tätä täydennän sillä että että aivan poikkeuksellisesti oppositiopuolueet laidasta laitaan kaikki kuusi oppositiopuoluetta joilla on varmastikin hyvin erinäköiset käsitykset siitä mikä sote uudistuksen tai tulevan sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen sisällön tulisi olla rkpllä ja vasemmistoliitolla varmaankin on eri käsitys siitä samoin perussuomalaisilla ja vihreillä mutta siitä olimme kaikki samaa mieltä ja teimme siitä yhteisen eriävän mielipiteen tähän jo valmiiksi äärimmäisen kriittiseen suorastaan murskaavaan valtiovarainvaliokunnan

että on täysin vastuutonta edetä tässä asiassa mikä on sitten tästä vielä voimakkaampi ilmaus on on katastrofaalisen vastuutonta edetä tällaisella kiireellä kuten on jo moni perustuslakiasiantuntija todennut ei ole edellytyksiä pitää näitä vaaleja enää enää tänä syksynä joten voitaisiinko nyt kunnioittaa eduskunnan arvovaltaa ja toimia mielekkäässä käsittelyjärjestelyssä muuten tämä koko koko hallituksen esitys ja se tapa jolla tätä runnotaan täällä eduskunnassa on täydellistä hölynpölyä

jos jotenkin yrittää kiteyttää sen tilanteen jossa nyt olemme niin tilanne on se että

hallitus on itse sanonut että

vuosisadan uudistus ja tämän hallituksen tärkein uudistus pääministeri on ilmoittanut omat valtaoikeutensa ylittäen että jos se ei mene eteenpäin tulee uudet vaalit

tästä voimme olla samaa mieltä että mikäli tämä tällaisena menee läpi kyseessä on vuosisadan uudistus niin nyt viimeisten päivien aikana viimeisen viikon aikana

sanoa ei enempää eikä vähempää tältä uudistukselta on pudonnut pohja pois hallituksen sote uudistukselta on pudonnut pohja pois kulissit ovat kaatuneet säästöjä ei tule lisäkustannuksia tulee mutta leikkurit pysyvät tavoitteet eivät toteudu kustannuksia tulee lisää

kun se keskeinen perustelu jolla hallitus on tätä esitystä vienyt läpi on se että tästä syntyy kolme miljardia säästöjä niin nyt kun tämä vappuilmapallo on puhjennut hallitus vaikenee hallitus vaikenee laittaa kädet silmille korville ja suulle ja toivoo että kukaan ei enää huomaa ja tämä runtataan läpi täällä eduskunnassa ja vastoin oikeuskanslerin kantaa vastoin keskeisten professorien kantaa yritetään saada maakuntavaalit

tästä hetemäen muistiosta siis siinä perusteena käytettiin nimenomaan eksotessa saavutettua menojen kasvun alentamista on todettu että samankaltainen kehitys alentaisi viidenkymmenenkahden suurimman kunnan tarvevakioituja sote menoja kolme prosenttia ja hus toteaa että on täysin erikoista että nämä arviot perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön vaikka tässä hallituksen sote uudistuksessa rikotaan sitä mikä nykyisessä lainsäädännössä toimii he käyttävät vertausta kyse on samasta jos ensin kehuttaisiin tuulimyllyjen ympäristövaikutuksia ja perusteltaisiin sillä hiilivoimaloiden rakentamista kun tuulimyllyt kielletään arvoisa puhemies onko todella niin että että suomen demokratia ja kansanvalta on siinä tilassa että kun hallituksen vuosisadan uudistukselta on tippunut pohja pois niin todetaan että vaietaan tämä keskustelu ja korkeintaan pääministeri sanoo että tämä on hölynpölyä ja sitten vain viedä runtataan tämä mennä
arvoisa rouva puhemies todellakin tämä hallituksen esitys kuuteenkymmeneenviiteen tuodaan tänne eduskuntaan käsittelyyn ikään kuin teknisenä muutoslakina joka on liitännäislaki tähän isoon sote pakettiin todellisuudessahan tämä lakiesitys vaikka tämä on inhimillinen näiden sivujen lukumäärää laskien kätkee sisälleen paljon sisältöä siinä esitetään merkittäviä muutoksia lapsen omavaltaista huostaanottoa koskevaan syyteoikeus ja kuulemissäännökseen nykyään siis on kuultava sosiaalilautakuntaa ennen tämän päätöksen tekemistä nyt esitetään että tämä kuuleminen siirrettäisiin maakuntien tehtäväksi ja ohjattaisiin siellä liikelaitoksen hallituksen tehtäväksi

referenssi liikelaitoksen hallituksessa tämänkaltaisen päätöksen tekemiseen voiko käydä niin että esimerkiksi kustannukset ohjaavat päätöksiä huostaanotto on aina raskas niin kustannuksiltaan kuin ennen kaikkea yksilövaikutuksiltaan on tärkeää että tässä laissa huomioidaan miten on säädetty onko yhteistyö näiden lastensuojelukysymysten osalta eri maakuntien liikelaitosten hallitusten kanssa mahdollista kuinka hyvin on mahdollista tiedonvaihto sillä on todennäköistä että on lapsia jotka ovat muuttaneet useita kertoja useita kertoja ja se paras asiantuntemus on sen

toisen maakunnan sisällä tämä tulee muun muassa selvittää hyvin tarkasti sillä on välttämätöntä säätää tarkasti jottei lasten oikeusturva vaarannu ja yhtä lailla ovat tärkeitä kysymykset rikosoikeudellisen virkavastuun osalta nythän esitetään että tätä rikosoikeudellista virkavastuuta laajennetaan yksityisiin toimijoihin sen sijaan julkisella puolella tätä laajennusta ei samassa määrin tapahdu tässä on selkeä epäjohdonmukaisuus jolla on vaikutuksia ihmisten ja yksilöiden oikeusturvaan tämä

kuluttajansuojaan liittyviin kysymyksiin nämä isot muutokset liittyvät siis tähän isoon sote pakettiin jota on leimannut kiire me lakivaliokunnassa saimme hallituksen esitykset viisitoista ja kuusitoista viime viikon tiistaina ja valiokunnan puheenjohtaja on luvannut että niitä mahdollisesti jo tämän viikon aikana valiokunnasta olisi käsittelystä tulossa ulos toivoisin että tämä rikosoikeudellinen laki saisi perusteellisen kunnollisen käsittelyn jota ei leimaa kiire jotta valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus kutsua paikalle henkilökohtaisesti kuultavaksi asiantuntijoita ja tehdä perusteellinen lainsäädäntö kun näin isosta asiasta on kysymys nyt kiire on leimannut tätä liikaa

arvoisa rouva puhemies itse olen saanut istua hallintovaliokunnan jäsenenä meidän kuntavaliokuntamme jäsenenä jo vuodesta kaksituhattayksitoista asti ja seurata edellisen hallituksen hyvää pyrkimystä saada suomeen sosiaali ja terveysuudistus ja sen yhteydessä myös maakuntauudistus ja nähdä myös sen millä tavalla uudistus ei maaliin asti mennyt vaan hyvistä yhteisistä ponnisteluistamme huolimatta kaatui loppumetreillä nyt hallitus lähti uuteen yritykseen ja niin kuin tässä useammassa puheenvuorossa aiemmin on tuotu esiin tämä vuosisadan uudistus näyttää pahasti vesittyvän jo tässä valmisteluvaiheessa niihin tietoihin että näitä ei tule leikkurit huolehtivat kyllä palvelutason laskusta ja ja mahdollisesti saatavuudenkin laskusta pidän kyllä itse todella huolestuttavana tilannetta että hallintovaliokunnassa tälläkin hetkellä meidän pitää antaa lausuntoja sellaisella nopeudella että hämäläistä hirvittää varsinkin kun sisällöt eivät puhu hallituksen esityksen puolesta viimeksi käsittelimme lausuntoa valinnanvapaudesta asiantuntijakuulemisen yhteydessä kymmenistä kuulluista asiantuntijoista mieleen jäi yksi asiantuntija joka oli hallituksen esityksen puolella tämä samainen asiantuntija oli yksi niistä asiantuntijoista jotka ovat olleet esitystä kirjoittamassa jos tarkoituksena on tosiasiallisesti kuulla lain laatimisen yhteydessä eduskunnassa asiantuntijoita eduskuntatyön arvon mukaisesti niin kuulemisen lisäksi tulisi kuunnella niin että ne mielipiteet näkyisivät myös lausunnoissa ja mietinnöissä joita valiokunnissa enemmistön voimilla eli hallituksen voimilla viedään läpi

kansanedustajana ja kuntapäättäjänä siinä että näin asian kanssa ei voi edetä eduskunnalla pitää olla käytettävissä kaikki mahdollinen tieto oman päätöksensä tekemiseksi jos yksittäisten kansanedustajien oikeutta tehdä näissä asioissa omantunnon mukaan rajataan puoluepoliittisin syin pidän tilannetta kestämättömänä pidän kestämättömänä myös sitä että kuntaministeri vehviläinen täällä kyselytunnilla kovaan ääneen sanoi että maakuntauudistuksen muutosjohtajat ovat sanoneet että ei muuta kuin viekää läpi kaikki on hyvin viekää läpi kysyin yhdeltä muutosjohtajalta ei ainakaan hänen tällaista valtakirjaa ministerille ole annettu tietenkin voidaan käyttää poliittista retoriikkaa ja todeta että jotkut muutosjohtajista ovat näin sanoneet mutta minun mielestäni ei ole asianmukaista laittaa sanoja toisten suuhun myöskään tässä yhteydessä kun itse kysyin tältä muutosjohtajalta useamman läsnä ollessa niin vastaus oli selkeä en tällaista valtakirjaa ole oman maakuntamme puolelta antanut tämä eduskunnan käsittely muistuttaa aktiivimallikäsittelyä yhtä paljon on paikalla hallituspuolueiden

äsken lakivaliokunnan jäsen edustaja kymäläinen aika hyvin kuvasi myös tämän esityksen sisältöä tässä on aivan olennaisia asioita kuitenkin ja on minun mielestäni jopa pähkähullua ajatella että ennen kuin tiedämme meneekö sote maaliin toivottavasti ei menisi tai koska tai muuta niin sitten täällä vain vaivihkaa jo valmiiksi hyväksyttäisiin asioita joita ei kerkeäisi ehkä kylliksi sisällöllisesti

kuvaili taas tilannetta hallintovaliokunnassa jossa annetaan lausuntoja kun tässäkin miettii että tämän lain sisällä on lasten huostaanottoon liittyviä muutoksia ja asioita niin sehän edellyttää erityisen tarkkaa kuulemista ja huolellista paneutumista ja varmasti olisi sellainen että sosiaali ja terveysvaliokunnankin olisi hyvä tähän näkemyksensä sanoa mutta mikäpä mikäpä tilanne siellä hallituspuolueiden toimesta sosiaali ja terveysvaliokunta ei anna lausuntoa edes julkisen talouden kehyksestä joka on aivan olennainen asia juuri tässä tilanteessa kun suurin osa siitä kehyksestä muodostuu tästä sotesta tulevina vuosina

en minä muista oman valtiovarainvaliokuntahistoriani ajalta noin kriittistä lausuntoa minkä koko valiokunta tekee näistä kustannusvaikutuksista ja itse asiassa siitä että niitä ei tiedetä tai ei tarkkaan arvioida ja mikä pahinta ne voivat etumerkiltään muuttua päinvastaisen suuntaisiksi tämäkin on jo sinänsä poikkeuksellista että tämän sortin kovuus on on lausunnossa minkä myös hallituspuolueet ovat hyväksyneet eli puhemies näillä sanoin toivoisin että tämän keskustelun ovat ainakin jossain päin taloa kuunnelleet myös hallituspuolueiden edustajat ja osaltaan sitten mietittäisiin myös tästä eteenpäin johtopäätöksiä

arvoisa rouva puhemies vielä jatkaisin tuosta virkavastuun laajentamisesta yksityisen puolen toimijoiden osalle tässä erityinen huomio valiokuntatyöskentelyssä täytyy myöskin osoittaa siihen kuka valvoo virkavastuun toteutumista tai sitä ettei hoitovirheitä pääse tulemaan millainen rooli poliisilla on tässä vai kuka on se valvova viranomainen ja kun tätä laajennetaan ja kun jonkun täytyy valvoa niin kysymys siirtyy resursseihin onko tässä varauduttu riittävästi muiden kustannusten osalta oli kyseessä sitten poliisi tai mikä kuinka resurssit on tässä huomioitu huomioitu tämän harjoituksen osalta voi mennä paljon vikaan tämä on yksi osa sitä isoa kokonaisuutta tämän pienen osan moni asia liittyy olennaisesti niihin lakipykäliin joita sieltä isoista tiiliskivistä sitten löytyy meillä ei ole lakivaliokunnassa resursseja ja mahdollisuuksia perehtyä erikseen jokaiseen lastensuojeluun ja muuhun liittyvään asiaan joka siellä viidentoista ja kuudentoista sisällä ja muihin asiaan liittyvissä esityksissä on mutta toivoisin että hyvä lainsäädäntö antaisi takuun siitä että on joku joka näihin pystyy perehtymään että näissä ei tehdä virheitä kuten edellä mainittiin siinä runnottiin malli väkisin läpi kiireellä ja luvattiin seurata mutta jo tuo seurantajakson aika oli kohtalokas monelle yhdeksällekymmenelletuhannelle suomalaiselle itse asiassa ja kun nyt korjaustoimenpiteitä tehdään on vaara että yhä useammalle tämä on kohtalokasta ennen kuin lainsäädäntöä saadaan muutettua sen mukaisesti että saadaan korjattua näitä räikeimpiä epäkohtia aktiivimallin osalta mutta kun sotesta on kysymys on kysymys hengestä ja elämästä sen vuoksi on tärkeää että teemme tarkat rajapinnat lainsäädäntöön teemme huolellisen valmistelun ja kannamme sen vastuun

on tässä

arvoisa puhemies on kyllä varsin helppoa yhtyä muun opposition riveistä tänään tulleeseen kritiikkiin maakunta ja sote uudistuksen toteuttamiseen liittyvistä riskeistä jotka myös virkamiehet ja muut asiantuntijat ovat toistuvasti tuoneet esille valitettavasti hallituspuolueet eivät näytä näitä asiantuntijalausuntoja pitävän juuri minään kaikkein pahinta on se kiire jolla tätä uudistusta viedään nyt raaan voiman turvin eteenpäin toisaalta tämä kyseenalainen etenemistapa on tässä viime viikkojen aikana johtanut muun muassa siihen että hallituspuolueiden rivit ovat rakoilleet ja repeilleet saa nähdä mitä jatkossa on tulossa lisäksi viime viikolla kyselytunnilla ministerin suusta kuulimme myös sen ettei hallitus ole edes miettinyt sitä miten uudistuksen mahdollisen voimaantulon jälkeen puututaan joita väistämättä aina näin isoissa uudistuksissa ilmenee onkin onkin erittäin huolestuttavaa ettei mitään varasuunnitelmaa ole olemassa arvoisa puhemies viime viikolla julkistetun tuoreen virkamiesmuistion mukaan tämän sote uudistuksen suurin suurin hyöty syntyisi digitalisaation hyödyntämisestä sen myötä saataisiin noin neljän miljardin euron säästöt jotka edustaja adlercreutzkin nosti tässä äskeisessä puheenvuorossaan esille mutta on tosiaan hyvin kyseenalaista etteikö näitä säästöjä saataisi muutenkin ilman tätä hyvin hyvin monimutkaista uudistusta tekninen kehitys toki etenee joka tapauksessa se ei liity tähän hallituksen politiikkaan millään tavalla täällä on myös viitattu valinnanvapauslainsäädännön säästöpotentiaaliin joka myös on virkamiesmuistion mukaan korkeintaan nolla euroa todennäköisesti menokasvu siitä vain yltyy suuruutta ei tiedä arvoisa puhemies oppositiopuolueet ovat tosiaan tehneet yhteistyötä muun muassa valtiovarainvaliokunnassa täällä sen lisäksi mainittiin että eri oppositiopuolueiden näkemykset ovat uudistuksen suhteen hieman erilaisia poikkeavat väistämättä toisistaan puoluekannasta riippumatta mutta huoli on kuitenkin yhteinen se mihin hallitus on tällä kovalla kiireellä suomea ajamassa viekö se meidät uuteen taloudelliseen ahdinkoon heikentääkö se terveyspalveluita niin paljon että ne heikkenevät eikä niitä ole kaikissa suomen osissa enää saatavissa arvoisa puhemies valitettavasti näyttääkin vahvasti siltä että tässä uudistuksessa on hyvin vahvasti kyse valtapolitiikasta mikä on tosin itseään asiakeskeiseksi poliitikoksi puheissaan mainostavan pääministeri sipilän lausunnoista käynyt jo aiemmin ilmi hän on toistuvasti uhannut hallituskumppaneitaan uusilla vaaleilla ellei tätä uudistusta viedä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kun tämänkin ison sosiaali ja terveysuudistuksen yhtä osaa nyt tänään eduskunnassa käsitellään voi tuntua siltä että puheet koko soten kaatumisesta liian isoja tämän yksittäisen asian osalta mutta tämä iso sote koostuu yksittäisistä asioista mihin edustaja viitanenkin hyvin omassa puheenvuorossaan viittasi ja tämä mittakaava tälle sosiaali ja terveysuudistukselle tulee pääministeri sipilän puheenvuoroista vuosisadan uudistus itse olen useissa eri tilaisuuksissa verrannut tätä vuoden tuhatkahdeksansataakuusikymmentäkolme helsingin valtiopäiviin jolloin kunta ja seurakunnat erotettiin toisistaan ja rakennettiin pitkälti nykyisen kaltainen kuntademokratia kunnallinen itsehallinto ja siihen liittyvät oikeudet mutta myös siihen liittyvät vastuut nyt tässä uudistuksessa runnotaan tällä toukokuun lämpöaallolla lakiuudistuksia eduskunnan valiokunnissa sellaisella vauhdilla johonka äsken viittasin että tulee ihan sellainen tunne että mätäkuu on siirtynyt heinäkuulta tänne toukokuun lämpöaaltoon ja saanut pilaantumaan tämän hallituksen myös professorit ansiokkaasti ovat eri yhteyksissä viitanneet luvut puuttuvat tai sen lisäksi että niitä lukuja ei ole niin kuin viittasin jo aikaisemmin leikkurit syövät vielä kuntien resursseja entisestään mutta olen huolestunut myös tästä eduskunnan valiokuntatyöskentelystä ei tietenkään ole poikkeuksellista eikä ainutkertaista se että valiokuntien työskentelymäärää on lisätty lisäämällä ylimääräisiä valiokuntia mutta olen huolestunut siitä hengestä jolla sitä tehdään muun muassa yhdessä valiokunnassa jossa itse olen meille annettiin sellainen vinkki että eihän näihin valiokunnan kokouksiin ole pakko tulla jos ne eivät aikatauluihin sovi täällä on vain kuulemisia paikalla ei tarvitse päättää mistään on vain kuulemisia minulle kuuleminen on kyllä henkilökohtaisesti valtiopäivätoimi valtiopäivätoimi siinä kuin asioista päättäminen ja yksi tärkeä osa sitä prosessia ei voi sanoa että jos eduskunnan työjärjestykseen tai edustajien aikatauluihin valiokunta ei sovi niin ei täällä ole pakko olla kyllä minun mielestäni on halusin tämän kirjauttaa näihin valtiopäiväasiakirjoihin herran vuonna kaksituhattakahdeksantoista ihan jättääkseni myös muistijäljen siitä että tällä parlamentaarisella työllä on merkitystä vaikka puheenvuorot tyhjässä salissa eivät aina tunnu merkittäviltä niin päätökset itse asiassa joulukuussa viime vuonna päätettiin tässä salissa aktiivimallista silloin aktiivimalli tuotiin eduskunnan käsittelyyn perjantaina ylimääräiseen istuntoon kello kuusitoista kolmekymmentä ylimääräiseen niin ylimääräiseen että paikalla ei ollut kuin kolmetoista kansanedustajaa ei ministereitä esittelemässä ei mediaa paikalla hyvin kiireellisellä aikataululla tein silloin esityksen että aktiivimalli jätetään pöydälle seuraavana maanantaina kokoontuvaan täysistuntoon silloin oli väkeä paikalla sataviisikymmentä kansanedustajaa kaksi ministeriä ja koko suomen media toivon että tämäkin keskustelu joka tänään salissa käydään tästä asiasta saa asian arvoisen huomion koska kansa kyllä muistaa

arvoisa arvoisa puhemies vielä kokonaisuudesta ja vielä näistä säästöistä miksi se on niin olennainen asia sen vuoksi että että se on ollut oikeastaan viimeinen asia siis hallituksen viimeinen perustelu viedä tätä uudistusta eteenpäin kun selvästi muut tavoitteet eivät toteudu tätähän perusteltiin sillä että tämä parantaa hoitoon pääsyä nyt on käynyt selväksi että näin ei tapahdu sitten sitä perusteltiin alun perin sillä että se vähentää eriarvoisuutta nyt on käynyt selväksi että tämä ei vähennä eriarvoisuutta tervey dessä vaan lisää sitä ja lopuksi on sanottu että tämä on pakko tehdä näiden säästöjen vuoksi vielä viimeksi pääministeri totesi pääministerin haastattelutunnilla yleisradiossa nyt on esitetty kritiikkiä että kolmen miljardin tavoite ei täyttyisi rahoituslaissa on varmistettu että säästöt toteutuvat näin sipilä totesi mitä tämä tarkoittaa no tämähän tarkoittaa sitä että nyt kun on selvää että kaikissa tapauksissa tämän hallituksen vuosisadan uudistuksen etumerkki ei ole miinus vaan plusmerkkinen tulee lisää kustannuksia ja tämä kolmen miljardin säästö ei tule toteutumaan eli nyt kun on nämä lisäkustannukset mitä ne ikinä ovatkaan jos ne ovat husin arvion mukaan kaksi pilkku viisi miljardia niin se kaksi pilkku viisi miljardia plus se tavoiteltu säästö meillä ei ole minkäänlaista arviota toteutuuko se vaiko ei yhteensä yli viisi miljardia ja nyt tämän pääministerin lausunnon mukaan ja niin kuin se täällä hallituksen esityksessä on tämä rahoituslain kuudes pykälä pitää huolen siitä kuitenkin kustannuksia leikataan miinus kolme miljardia niin tässä on maakunnilla edessä jos tämä menee läpi yli viiden miljardin leikkaukset siis yli viiden miljardin leikkaukset sote palveluista se on niin valtava määrä että suomalainen terveydenhuolto ja suomalaisten asukkaiden ja potilaiden oikeudet eivät missään tapauksessa ole ennallaan on viimeistään selvää että uudistus tässä esitetyssä muodossa merkitsee niin paljon enemmän riskejä kuin se että tämä ajateltaisiin uusiksi että on täysin vastuutonta viedä tätä uudistusta tässä muodossa tällä aikataululla eteenpäin
arvoisa rouva puhemies en omalta osaltani pitkitä tämän enempää mutta kun viittasin siihen aktiivimallikeskusteluun jossa paikalla hetkittäin yksi hallituspuolueen kansanedustaja taisivat vaihtua kyllä puolueet välillä niin nyt kun on kuitenkin kahden päähallituspuolueen kansanedustajia peräti neljä paikalla paikalla olisin kysynyt tähän edustaja lindtmanin hyvään puheenvuoroon viitaten jos meille kuntapäättäjille on tästä sote harjoituksesta tulossa miljardien leikkauslistat jatkossa isot leikkaukset joka tapauksessa niin toivottavasti tämä todellisuus on teille hallituspuolueiden kansanedustajille jo avattu ja jos on voisitteko te avata meille oppositiossa tätä tietoa ei kyllä vielä ole toivon että tästä asiasta tullaan vielä kysymään toivottavasti jo ensi torstaina viimeistään mihin asentoon kunnat tällä sote uudistuksella pakotetaan tähän asti kunnat ovat olleet palveluiden osalta suhteessa

hieman alisteisessa roolissa kun lainsäädäntö luonnollisesti täällä tehdään mutta jos nyt sote uudistuksen kautta kunnilta myös se viimeinenkin valta hoitaa tehtäviä viedään tänne valtion virastoihin niin edessä on tämä lista leikkauksia johonka lindtman tuossa puheenvuorossaan viittasi

iso iso juttu onkin että käytännössä katsoen tulevaisuudessa jos tämä toteutuisi näin siinä kyllä kunta ja maakuntapäättäjä on hyvin avuttomassa asemassa valtio määrittelee raamit ja ja sitä kautta sitten pakottaa leikkauksiin palveluiden heikennyksiin ja ja hyvin nurinkurinen mutta arvoisat hallituspuolueiden jäsenet toivon todellakin nyt sitä että jos ette tässä ja nyt halua tähän keskusteluun osallistua niin ainakin harkitkaa ja miettikää tätä tahoillanne ja käykää vakavia keskusteluja omissa eduskuntaryhmissänne yleensähän käy niin kun täällä oppositiossa alamme puhumaan että tänne tulee sitten sitten

lisää väkeä nyt ei tule mikä mielestäni kuvaa juuri sitä mitä oliko se edustaja lindtman joka tuossa aiemmin sanoi että tämä nyt vaietaan kuoliaaksi että kaikki kielet mitä täällä nyt puhutaan eli vaikenemisen kieli kertoo kyllä siitä että että tämä on tämä on hankala uudistus ja että myös hallituspuolueista ainakin osa saattaa näin ajatella viittaan viittaan nyt esimerkiksi näihin viimeaikaisiin päätöksiin mitä pääkaupunkiseudulla tehtiin tehtiin näissä kriisikokouksissa ja muissa erittäin merkittävä viesti erittäin merkittävä viesti siitä että että asiat eivät ole hyvin ja stoppi täytyy tulla ja siellä olivat myös hallituspuolueet tässä rintamassa mukana asia on vakava asia on iso ja siksi mielestäni myös tänään se ansaitsee tämän keskustelun toivon että tässä ihan oikeasti rupeaisi vähän omatunto kolkuttamaan koska tässä tulee sellainen tunne että tässä vain ikään kuin tietynlaisella voiman näyttämisellä tietynlaisilla tavoitteilla pakotetaan sitten eduskunta ja myös hallituspuolueet tietyssä aikataulussa etenemään ja tekemään huonoa lainsäädäntöä pelkään tulee jäämään kyllä historiaan sellaisiin kirjoihin että en tiedä kuinka moni haluaa joskus sitten tulevaisuudessa sanoa että tässäpä olin riemurinnoin tätä hyväksymässä kuten täällä on sanottu tästä on pohja pudonnut pois kaikki asiantuntijalausunnot ovat jo pitkään olleet sellaisia mutta erityisesti nyt luulisi vievän ne viimeisetkin epäilyt että tässä on suuri pelko tulevaisuudesta suuri suuri huoli siitä miten tulee käymään ja kuten sanottu suomalainen terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat sinänsä varsin hyviä siellä on ongelmia parannusta ja siksi tarvitaan sote uudistusta ihmisten on saatava nopeasti hyviä terveyspalveluita ja näin poispäin mutta kun tässä nyt on käymässä ilmeisesti juuri toisinpäin niin luulisi että nyt

herkeässä ja että tästä voitaisiin vielä peruuttaa tässä puhemies toivon toivon että tämä keskustelu osaltaan johtaisi

arvoisa rouva puhemies tosiaan tästä keskustelusta on hyvä jatkaa kuka kantaa huolta lainsäädännön tilasta tämän valmistelun tilasta tällä hetkellä ainakin itselläni on on syvä huoli siitä

millaisen käsittelyn nämä tärkeät lakipykälät saavat valiokunnissa se että lähtökohtaisesti aikaa on viikko tai jopa alle automaattisesti vaikuttaa kuultavien määrään kun me oppositiossa viime viikolla lakivaliokunnassa esitimme kuultavia niin kaikki kävi mutta kaikki kävi vain kirjallisena meillä saada edes potilasasiamiestä tai sosiaaliasiamiestä paikalle kuultavaksi vaikka puhutaan näin tärkeästä kysymyksestä joka vaikuttaa ihmisten oikeusturvaan toivoisin että hallituksen jäsenet ja hallitus kantaisivat huolta siitä että saisimme vietyä läpi kunnollisen lainsäädännön ja kunnollisen valmistelun jota ei leimaisi tämä armoton kiire ja aikataulu mutta itse tämän lain spesifeihin vielä mietin että valiokunnassa on tärkeää kiinnittää huomiota ihmisen oikeusturvaan sellaistenkin asioiden kohdalla kuin sen että nyt tämä tuleva sote esitys pohjaa vahvasti asiakasseteleiden käyttöön niitä käyttöä laajennetaan jo nykyisellään palveluseteleitä tai asiakasseteleitä mitä nimeä haluamme käyttää on käytössä monissa sairaanhoitopiireissä mutta jo nykyisin on huomattu epäkohtia joissa yksilöitä on laskutettu jopa viidensadan euron edestä vielä ohi tuon asiakassetelin mietin että kun tämä malli laajenee nyt tämän esityksen myötä niin lisääntyy myöskin että yksilöt ihmiset asiakkaat kokevat tämänkaltaisia epäkohtia

sen takia on tärkeää että katsomme tuon lainsäädännön siltä osin että toteutuuhan ihmisten oikeusturva sisältyväthän tähän rikoslain muuttamiseen tietyt pykälät jos jos näitä tällaisia petostunnusmerkistön täyttäviä asioita esiintyy haluan uskoa että hallituksen jäsenilläkin on tahtotila saada tästä laista hyvä ja ihmisiä palveleva tämä on niin iso harjoitus suomen sadan vuoden historian isoin paketti olisi surullista että muutaman vuoden päästä todettaisiin että pieleen mentiin aika moni putosi matkasta ja kyydistä ja aloittaisimme uudelleen valtavan prosessin ja yrittäisimme muuttaa tätä suurta kuvaa joka nyt tässä myllerretään
puhemies sote puhuttaa myös tuolla perussuomalaisten teltoilla turuilla ja toreilla ja kansalaiset ovat huolestuneita kuten täällä ovat edustajat todenneet uudistus on valtava yhteinen käsitys on että toimenpiteet on tehtävä uudistus on tehtävä jotta pystytään jatkuvasti lisääntyvien sosiaali ja terveysmenojen kasvuun vaikuttamaan mutta tekojen pitää olla hallittuja tämä mieletön kiire ja hoppu on huolestuttavaa valiokunnat sosiaali ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta istuvat tällä hetkellä aamusta iltaan valmista pitäisi tulla kesäkuussa tämä on oikeastaan aika edesvastuutonta toimintaa että näin kiireellä toivonkin hallitus ottakaa nyt asiat niin tosissanne ja vastuullisesti ja jättäkää nämä puoluepoliittiset asiat vähän vähemmälle otatte aikalisän tehdään sote uudistus asteittain niin että on mahdollista se että lopputulos

pidettyjen puheenvuorojen tilastoa ja havaitsin että tämä on nyt jo kahdeskymmenesensimmäinen puheenvuoro joka täällä tänään aiheesta pidetään melko poikkeuksellista lienee se että yksikään hallituspuolueiden edustaja ei ole pitänyt vielä ainoatakaan puheenvuoroa tämän erittäin merkittävän kokonaisuuden tiimoilta tänään tässä täysistunnossa tilanne on kyllä erittäin erittäin häkellyttävä kun ottaa huomioon että kyseessä on sentään historiallisen suuri yhteiskunnallinen uudistus mullistus ja toivottavasti ei kuitenkaan mennä aivan niin huonoon suuntaan että joutuisin käyttämään voimakkaampia termejä tästä mutta en tietenkään toisaalta yhtään ihmettele sitäkään että täällä paikalla olevat hallituspuolueiden edustajat eivät ole pitäneet puheenvuoroja tehtävä ei varmaan ole mitenkään helppo niin paljon ongelmia tähän esitykseen liittyy sote maakuntauudistukseen kokonaisuudessaan hallituspuolueiden edustajia on sentään muutamia täällä paikalla edelleen neljä kappaletta tällä hetkellä se on moninkertainen moninkertainen määrä siihen verrattuna mikä täällä oli esimerkiksi aktiivimallia käsiteltäessä viime joulukuussa perjantai illan pimeydessä arvoisa puhemies täältä tuli välihuuto että yhtään kokoomuslaista ei ole paikalla se on kyllä hyvin sääli aioin nimittäin omassa puheenvuorossani juurikin vedota kokoomukseen joka tätä hallitusta näyttää johtavan nyt tulisi ottaa kokoomuksessa se kuuluisa talousajattelu ja järki käteen ja tehdä siellä sitten kokoomuksen toimin hallituksen sisällä hyvin selväksi että hallituksen tehtävä on johtaa maata parempaan suuntaan parempaan tulevaisuuteen eikä koplata mitään näitä uudistuksia keskenään kun tiedämme että niistä on kansalaisille todennäköisesti vain haittaa ja kustannuksia arvoisa puhemies edustaja elomaa totesi tässä myös että monet kansalaiset ovat hyvin huolestuneita siitä kuinka heidän palveluilleen jatkossa käy jos tämä uudistus menee läpi itse saanut tätä palautetta hyvin paljon tammelantorilla hervannassa ja muuallakin sekä pirkanmaalla että yleisestikin ottaen kansalaispalautetta puhelimitse ja sähköpostitse viimeksi tänään juuri ennen täysistuntoa eräs herrasmies soitti minulle ja sanoi että nyt täytyy nyt täytyy saada jotain järkeä tähän uudistukseen arvoisa puhemies nämä esille nostetut ongelmat joista kiire ei todellakaan ole mikään vähäisin uhkaavat suuresti tämän uudistuksen järkevää läpivientiä myös minä vetoan nyt siihen että hallituspuolueiden edustajat siellä omissa omissa ryhmissään oikein oikein kunnolla tuovat esille nämä esitetyt huolenaiheet ja vaativat että asia saa arvoisensa käsittelyn

puhemies tuohon edelliseen kohtaan me käsittelimme hallituksen esitystä kuusikymmentäviisi joka koskee rikoslain muuttamista ja kiitän tässä edustaja suna kymäläistä erittäin asiantuntevasta asiaan liittyvästä puheenvuorosta nyt käsittelemme hallituksen esitystä kuusikymmentäkuusi tämä liittyy tähän kun innovaatiorahoituskeskus business finland ja business finland niminen yhtiö perustettiin jo vuoden alussa

jatkaa sitä kehityspolkua millä me saamme innovaatio ja yritystoimintaa virtaviivaistettua ja myös vientiä ja innovaatioteknologiaa eteenpäin

ei kannata panoksia hajauttaa vaan ne kannattaa keskittää ja tehdä sitä työtä mitä tehdään yhteisvoimin ja pyrkiä olemaan hyvä niillä alueilla jotka ovat meidän vahvuuksia kuitenkaan näin pieni kansakunta kuin suomi ei pysty ihan joka paikassa pärjäämään tehdään tämä business finland nyt niin hyväksi ja siihen liittyvä osakeyhtiö niin hyväksi että se pystyy aidosti toimimaan suomalaisen vientikaupan hyväksi kun eilen illalla ajelin kotiin eräästä tilaisuudesta niin radiosta sattumoisin kuulin miten suomen vienti tällä hetkellä vetää valtavalla voimalla niin että jopa satamatyöntekijöistä on tällä hetkellä kuulemma jonkinasteista pulaa muutamissa satamissa vientiteollisuus on lähtenyt vahvaan kasvuun ja nyt meidän on pidettävä huoli siitä että tulevinakin vuosina business finlandilla toimintaedellytykset turvataan ja nimenomaan niin että se vientikauppahan se on mikä tämän maan pystyssä pitää vanha totuus että pesemällä toistemme paitoja emme kovin paljon rikastu mutta sitten kun saadaan tähän ulkomaankauppaan vauhtia niin se heti näkyy välittömästi suomalaisessa työllisyydessä ja ennen kaikkea julkisen talouden tilassa mikä on hurjaa vauhtia paranemassa emme toki ole vielä missään nimessä siinä tilanteessa mihin pitäisi päästä mutta sinne päin ollaan menossa kahdeksan vuotta mentiin väärään suuntaan nyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

rouva puhemies laajakaistarakentaminen haja asutusalueille on äärettömän tärkeätä kaikki tiedämme että tietoliikenneyhteydet muun muassa maatalouteen ovat ihan keskeisiä maatalous on kehittynyt voimakkaasti ja siellä tarvitaan hyviä tietoliikenneyhteyksiä ja sitä taustaa vasten nämä erinomaisen pääministeri juha sipilän hallitusohjelman tavoitteet ovat erittäin hyvät ja liiketoimintakasvuympäristön rakentaminen digitaalisen liiketoiminnan avulla on erittäin kannatettavaa tämän valiokunnan esityksen mukaisesti tämä määräaikojen poistaminen maksuhakemusten muuttaa ja helpottaa hankkeitten tiukkaa toteuttamisaikataulua ja on erittäin hyvä asia minä nostan esille vain sen onko tässä nyt huomioitu se että tällä hetkellä on on varsin paljon suomessa hankkeita jotka jotka on osin toteutettu mutta ne osakeyhtiöt tai sitten osuuskunnat ovat osittain suurissa vaikeuksissa ja onko tässä huomioitu se että myös niitä voitaisiin tämän esityksen mukaisesti tukea ihan tarkkaan en kyllä tästä valiokunnan mietinnöstä sitä saa auki mutta tiedän että pohjois karjalassa esimerkiksi rääkkylän kunnassa on suuria vaikeuksia tämän asian suhteen olisi tärkeätä että myöskin jatkossa yhteiskunta olisi mukana turvaamassa osin rakennettujen verkkojen toimintakyvyn koska eihän siinä muuten ole mitään järkeä että ne jäävät sitten toimimattomiksi

arvoisa rouva puhemies kaikki hankkeet ja keinot joilla pystytään edesauttamaan laajakaistan käyttöä niin kuin tässä hallituksen esityksessä tehdään ovat tervetulleita tämä mahdollistaa etätyön mahdollistaa osaamisen tiedon jakamisen erilaiset palvelut pankkipalvelut on yksi esimerkki mutta esimerkiksi kulttuuripalvelut on toinen laajakaista on jotain sellaista mitä kirjapainotaito tai lukutaito oli aikanaan se on ihan ytimiin menevää infraa

jossa suomalaisten kannattaa olla kärjessä samassa yhteydessä kannattaa muistuttaa siitä että että laajakaista mahdollistaa erilaisten digipalveluitten käytön mutta miljoona suomalaista tarvitsee tukea digitaidon oppimiseen yli neljännesmiljoona yli kuusikymmentä vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä ja tämä asettaa kyllä suuren haasteen kirjastoille kansalaisopistoille ja ja vapaalle sivistystyölle ja siihen kannattaa kyllä satsata tulevaisuudessa että pidetään myös ikääntyvä väki mukana kehityksessä
arvoisa puhemies tämä laajakaistahanke maaseudulle on kokonaisuudessaan erittäin tärkeä ja tervetullut asia olen kiitollinen siitä että tämä homma on saatu aikoinaan liikkeelle tällä varmistetaan koko suomen voimavarat saadaan käyttöön eli suomihan on äärettömän rikas monilta ominaisuuksiltansa ja meidän luonnonvarat ovat hienot ja kaikkea vastaavaa elikkä työpaikkoja meillä suomessa varmasti tulee jatkossakin paljon olemaan tärkeää on että yhteydet pysyvät kunnossa tieliikenne on meille tärkeää kaikki verkot ovat tärkeitä ja laajakaista on yksi näistä tärkeimmistä verkoista mitkä meillä ehdottomasti pitää olla kunnossa jotta me saamme koko suomen voimavarat käyttöön ja tämän avulla me voimme myöskin turvata meidän perustuslain mukaisen oikeuden että jokainen saa valita asuinpaikkansa saa asua siellä missä haluaa me

liikenne ja viestintävaliokunnassa käsitelleet tätä asiaa ja ihanaa oli kyllä huomata se että oli todella yksimielinen näkemys siitä että tämä pitää viedä eteenpäin tässä lakiesityksessähän on kyse jo päätetyistä rahoista elikkä nämä rahat on jo varattu ja kun näitä rahoja ei ole keretty käyttää määräaikaan mennessä eikä tulla kerkeämään käyttää määräaikaan mennessä niin ne pystytään nyt sitten käyttämään asianmukaisesti siinä ajassa mikä olisi käytettävissä maaseudulla näitten asioitten hoitaminen on ollut hidasta koska tämän laajakaistarahoituksen tekemistä varten on pitänyt perustaa osuuskunta tai joku muu järjestelmä ja siellä on pitänyt ihmisille kertoa mistä tässä koko hommassa on kysymys miksei yhteiskunta ala heille rakentamaan miksi heidän itsensä pitää alkaa nämä kaikki asiat tekemään

tässä puhutaan maaseudun hankkeista niin kyllä monissa taajamissa myöskin tarvitaan apua näissä asioissa tämä hankehan on tarkoitettu koskemaan niitä alueita missä ei ole olemassa markkinaehtoista toimintaa mutta näyttää siltä että jotta me saisimme koko

niin täytyy tehdä ehkä vielä löysempiäkin kuvioita todellakin

rouva puhemies tämä laajakaistalain muutos on äärimmäisen hyvä on nimenomaan otettu ihan järki käteen tässä mietinnössä ja ajateltu asiaa joviaalisti elikkä laitetaan nyt olemassa olevan lain lain mukaisesti rahat sillä keinoin käyttöön maksimaalisesti että rahoitushakemuksen voi tehdä vielä myöhemminkin ja tämän vuoden loppuun taisi olla se aika jolloin voi näitä uusia hankkeita lähteä hakemaan ilomantsin kuntaan kotikuntaani rakennettiin tämä laajakaistaverkko muutama vuosi sitten ja kokemuksesta tiedän sen että se on iso ponnistus mutta ehdottomasti kannattava tässä laajakaistakeskustelussa kun valokuitutekniikasta keskustellaan ihmettelen sitä keskustelua kun puhutaan suurella äänellä siitä että langaton verkko pystyy tyydyttämään sen tarpeen se ei pidä paikkaansa olen monessa tapauksessa käynyt sellaisissa kunnissa missä tätä langatonta verkkoa on kehitetty maaseutualueella ja käytännössä se välitysnopeus millä ne toimivat sitten kun on ruuhka aika on suurin piirtein niin että normaalit normaalit kännykällä tapahtuvat hommat pystyy tekemään mutta se missä vaaditaan laajakaistaa nopeaa yhteyttä ei onnistu elikkä käytännössä on tämä tekniikka valokuitutekniikka sellainen että ne langattomat yhteydet jotka kaikkialla suomessa pelaavat hyvin vaativat ehdottomasti sen että näiden linkkimastojen välillä on valokuituyhteys muuten tekniikka ei pelaa kunnolla ensimmäinen raja arvo joka on ylitettävä jotta laajakaistaverkko yleensä nämä langattomat yhteydet pelaavat mutta sitten jos käydään kauppaa tehdään suunnittelutöitä jos on esimerkiksi insinööritoimisto tai rakennustoimisto tai mikä tahansa kunta kauppa pankki apteekki ehkä tyypillisimmillään joku tuollainen

langattomalla laajakaistalla siitä hommasta ei tule mitään kun käyttäjiä on niin paljon ja vapaata kaistaa ei ole enää olemassakaan sen takia toivon arvoisa puhemies että tämän erinomaisen lain yhteydessä jota nyt mietinnön muodossa viedään eteenpäin ja joka saa järkevän lopputuloksen tässä mietinnössä

tulevalla rakennerahastokaudella tässä maassa kuka sitten se se seuraava ministeri onkaan seuraavan hallituksen elinkeinoministeri tai sitten maa ja metsätalousministeri koska senkin toimialaa nämä asiat vähän koskevat sinne euroopan unioniin näihin koheesiorahastoihin semmoinen pykälä että näitä koheesiorahoja voitaisiin käyttää laajakaistojen rakentamiseen koko maahan sen parempaa aluekehitysprojektia kuin se että rakennetaan nopeat valokuituyhteydet koko maahan ei ole tämä on täysin kilpailuneutraali hanke olkoon vaikka yksittäinen mökinmummo sitä laajakaistaa käyttämässä eli katsomassa vaikka televisiota digiverkkohan loppuu meiltä lähiaikoina tämän takia toivon että että tämä asia otetaan vakavasti ja katsotaan myös tulevaisuuteen eli seuraavaa rakennerahastokautta
arvoisa rouva puhemies todellakin hyvä tieverkko ja laajakaistayhteydet ovat elintärkeitä suomalaiselle maaseudulle ja meillähän on maakunnissa myös metallifirmoja ja muuta yrityselämää jotka tarvitsevat liike elämäänsä tätä laajakaistaverkkoa tämän tukiohjelman tavoitteenahan on on ollut edistää nimenomaan laajakaistaverkkojen rakentamista niillä alueilla missä on vaikea saada rakennettua pelkästään kaupallisin perustein tätä verkkoa ja todellakin vaikka merkittävästi on käytetty ja tukea on myönnetty viisikymmentäviisi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa niin myöntämätöntä tukea on vajaa kaksikymmentä miljoonaa euroa nyt tälle annetaan jatkoaikaa niin että voidaan uusien hankkeiden tukihakemuksia jättää vuoden

tämä on siinä mielessä merkittävää että että saadaan vielä liikkeelle näitä hankkeita itse olen myös valokuitumies vaikka meillä on jo langatonta verkkoakin siellä on haippia kun toimisi kolme g ja neljä g kin niin se olisi hyvä niin ennen kaikkea sanoisin niin että kun puhutaan esimerkiksi viihteen suoratoistoista ja muista mitkä täyttävät tätä verkkoa niin niin kyllä me tarvitsemme nimenomaan valokuitua ja se on sen työn ja yrityselämän kapasiteetin kannalta erittäin meillä oli tosiaan yksimielinen mietintö tästä liikenne ja viestintävaliokunnassa ja olen tyytyväinen että tämä jatkoaika nyt saatiin en osaa vastata ihan tarkkaan tuohon miten näitä vaikeuksissa olevia yhtiöitä tulisi auttaa tämä tuki on lähinnä uusille yrityksille uusille laajakaistahankkeille mutta sen tulee tulevaisuus näyttämään esimerkiksi maakuntien osalta onko siellä sitten sitä kapasiteettia myös auttaa näitä jo vaikeuksissa olevia nykyisiä laajakaistayhtiöitä

leikkikalulla värkättäisiin elikkä silloin kun halutaan tehdä oikealla lailla töitä ja olla tasa arvoisia koko maassa niin kyllä meillä pitää olla se oikeanlainen laajakaista olemassa olen niitä onnellisia ihmisiä jotka ovat päässeet syrjäseudulla asuvana tämmöisen oikean laajakaistan piiriin minä voin sanoa sen nytten todella omasta kokemuksestani että minun lapseni ovat aivan tasa arvoisia lapsia kaikkien suomen muitten lasten taajamissa tai ihan missä päin maailmaa tahansa koska minun lapseni saavat yhteyden kaikkialle he saavat kaikkea tietotaitoa sivistystä osaamista yhteyksiä kaikkialle ja kaikki on vain tämän oikean laajakaistan ansiota minä toivon todella että me mahdollistaisimme kaikille suomalaisille tasa arvoisen mahdollisuuden elää miten sitten jatkossa hyvin pikaisesti aloitettaisiin jo seuraavalla hallituskaudella suunnittelemaan uutta hanketta miten tätä asiaa aletaan tekemään niin että kunnolliset palvelut ovat saatavissa kaikkialle

aloittikin juuri laajakaistat ja myös tiet ovat tärkein yhteysverkko maaseudulla ja näin se on noihin laajakaistarahoituksiin vielä lisäisin että nyt tässähän on rahoitusmahdollisuuksia myös myös tämän hallituksen omarahoituksen kautta niin myös leader rahoituksen kautta nämä rahoituslähteet ovatkin käyneet sitten ely keskuksen kautta toivon niitten yhdistelmää ja joustavuutta siinä toinen mikä siellä on ollut pullonkaulana on ollut myös sitten saada lupa näitten laajakaistarakenteitten tekemiseen myös sitten esimerkiksi tienvarsiin olevien lupien hinta on huomattavasti noussut ja tuonut lisäkustannuksia ja sitä kautta myös haitannut toivon tähänkin rahoitukseen mutta näihin leader ja muihinkin rahoituslähteisiin semmoista joustavaa käsittelyä tietenkin lain puitteissa mutta virkamiehille rohkeutta tehdä isoja päätöksiä nämä laajakaistahankkeet ovat miljoonaluokan hankkeita joissa alueen yritykset tai alueen yhteisöt ottavat merkittävän riskin niitä rakentaessaan tietenkin asukkaat ovat siinä vielä mukana tämä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia ja myös merityösopimuslakia ja kumottaisiin vanha laki laivaväen luetteloinnista esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi esityksessä ehdotetaan sääntelyä kevennettäväksi vapauttamalla kotimaan liikennealueilla yksi ja kaksi liikennöivät alukset joiden bruttovetoisuus on alle viisisataa velvollisuudesta hakea miehityksen vahvistamista ja miehitystodistusta näiden alusten osalta miehitystodistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla jotka annettaisiin valtioneuvoston asetuksella liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä aluksen miehitystä ja vahdinvaihtoa koskevalla kokeiluluvalla edistettäisiin laivaliikenteen automatisaatioon liittyviä kokeiluita nythän on paljon puhuttu siitä että jonain päivänä meillä on myös itseohjautuvia aluksia ja tässä jo valmistaudutaan siihen nämä olisivat tietysti rajoitetulla alueella kotimaan liikenteessä suomalaisella aluksella poikkeuksia vähimmäismiehityksestä ja ja vahdinpidosta kaiken kaikkiaan tällä pyritään tietysti siihen että että me joustavoitamme tätä aluksen laivaväkeä ja turvallisuusjohtamista kaiken kaikkiaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä määritellään se mikä taho jatkossa hoitaa ympäristömerkin hallintoa toimivaltaisena elimenä suomessa

ympäristövaliokunta on tämän asian siis käsitellyt ja asia on sinänsä ihan riidaton ja oli yksimielinen ainoa joka asiasta on jotain kysynyt kysynyt on edustaja pirttilahti ja hänkin on varmaankin aika pitkälle samaa mieltä noin yleisesti meillä on erilaisia ympäristömerkkejä aika paljon käytössä on eu ympäristömerkki joka on iältään kaksikymmentäviisi vuotta ja jota käsitellään tässä on pohjoismainen joutsenmerkki on avainlippu avainlippu merkki ja näin poispäin kuluttajan kannalta tilanne saattaa tietysti olla haastava koska on ehkä vaikea aina mitä mikäkin merkki pitää sisällään minkälaisia lupauksia mitkä kriteerit ovat että pääsee mukaan ja näin poispäin eli se asettaa kyllä tiedotukselle ja ja valistukselle omat vaatimuksensa yritysten kannalta on tärkeää pitää tietysti huoli siitä että myös jatkossa merkit ovat myös pienten yritysten saavutettavissa ilman kohtuuttomia kustannuksia byrokratiaa ja raportointia tavoite on hyvä mutta se ei saa muodostua liian suureksi taakaksi toinen näkökulma on sitten se että pitäisin ympäristömerkkejä tällaisena vapaaehtoisena välineenä niihin voi lähteä mukaan tai voi olla lähtemättä mukaan yritys itse päättää mikäli lähtee mukaan ja sitten taas markkinat ja kuluttajat tekevät oman ostopäätöksensä kautta päätöksen siitä haluavatko olla mukana ikään kuin tukemassa merkillä varustettua tuotetta vaiko eivät yrityksen kannalta tämmöisen merkin pitää tietysti olla vähän semmoinen myyntivaltti että siihen liittyy sellaisia tekijöitä jotka houkuttelevat asiakasta todellakin valiokunnan mietintö on yksimielinen yksimielinen ja sinänsä riidaton niin että tästä

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja pauli kiuru sanoi tämä asia oli ympäristövaliokunnassa yksimielinen ja tämän merkin pohja on ihan erinomainen tässä haetaan kestävää kehitystä ja varsinkin ympäristön ympäristön asioitten vahvaa huomioimista ja nämä merkithän yleensä myönnetään vain näille parhaille tuotteille ja palveluille se kannustaa myös valmistajia tekemään sitten ympäristön kannalta hyviä hyviä tuotteita ja edistää kriteerit ovat aina tiukempia kuin itse viranomaisille normaalisti annetut annetut viranomaiskriteerit ja tämä on tietenkin vapaaehtoinen vapaaehtoinen merkki itse olen joskus ollut luomuyrittäjä minulla oli luomu luomu leppäkerttu ja siinä on vähän sama pohja kuin tässäkin eli siinä tuottajalla pitää olla vastuu siitä omasta tuotannostaan ja itsekontrolli mutta se kontrolloidaan myös ulkopuolelta että se täyttää ne kriteerit mitkä sille merkille asetetaan kuluttajan näkökulmastahan merkkejä meillä on paljon mutta jos niin on viranomaispohja ja on myös vahva lainsäädännön pohja tämä ecolabel pohja niin näkisin että kun kauppaan menee ja näitä tuotteita löytää niin näitä tulee sitten sieltä hankittua

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä ympäristömerkintöjen hallinnointi keskitetään suomessa edelleen yhdelle yhtiölle joka yhtenä ja ainoana koordinaattorina pitää huolen siitä että tämän merkin hakeneiden yhtiöiden tai toimijoiden toiminta on nimenomaan asetetun laatuvaatimuksen mukaista huonoahan näissä merkinnöissä

esimerkiksi kotimaisen ruuan puolelta kun kotimaista ruokaa on kehuttu hyvänä ruokana ja sitähän se onkin viimeisen päälle se että valitettavasti monesti näissä asioissa ne merkinnät joita sitten näihin paketteihin tulee eivät ole täysin selviä itsekin ostin tässä viime kesänä mielestäni kotimaista juustoa mutta tarkempi tutkimus osoitti että se oli kovin kotimaisen näköinen paketti mutta tuote oli tuotu hollannista saakka ja kehuttiin miten hyvää se on toivottavasti tähän toivottavasti tähän erilaisten merkkien viidakkoon saadaan joku järki syntymään niin että nämä ympäristömerkit todella tarkoittavat sitä että se on ympäristöystävällinen tuote tai palvelu jonka asiakas ostaa ei saa käydä niin kuin tässä ruokapuolella on käynyt että meillä on hävinnyt periaatteessa hyvin paljon markkinaa suomalainen ruoka on hävinnyt kilpailun sen tautta kun näitä kaikenlaisia merkkejä tulee ja kuluttaja on taas sitten ulkona kuin lumiukko että onko tämä hyvä tuote vai huono tuote hänen terveytensä

euroopan unionin huonosta vaikutuksesta esimerkiksi erilaisten tuotteiden alkuperämaan häviämisen kun katselin tuossa uusia autonrenkaita että missä ne on tehty niin siellä oli kyllä että on tuotettu eu alueella mutta missään ei näkynyt missä ne renkaat on tehty se vähän harmittamaan jäi näin luulisi että tämmöisenä aikana mitä me elämme nykyaikaisen tekniikan aikana vaatteisiin renkaisiin ruokaan mihin tahansa löytyisi selkeä merkintä missä tämä tuote on tehty ja kuka sen on tehnyt meillähän vaaditaan esimerkiksi maanviljelijöiltä mieletöntä tarkkuutta siinä kaikki asiat pitää kirjata moneen moneen kertaan ja voi varjele jos joku pieni merkintä kirjanpidosta puuttuu siitä tulee kammottavat sanktiot mutta kun yhtiö myy kolmekymmentäviisi miljoonaa autonrengasta niin ei sillä ole väliä missä ne tehdään tämä kuvaa sen erilaisten merkkien ja merkintöjen kirjavuutta miten välillä osalla niistä merkeistä hämätään kuluttajia ja osalle näistä merkinnöistä sitten tehdään jopa rangaistus

tämä tilanne näiden erilaisten laatumerkkien suhteen on täysin epäselvä mutta toivon että tässä päästään järkevimmille jäljille tämähän ei meidän osaltamme aukea euroopan suuntaan millään muulla kuin sillä että suomi on eussa entistä aktiivisempi ja ajaa sellaisia järjestelmiä jotka ovat järkeenkäypiä ja selkeitä ja asiakas kun ostaa tuotteen tai palvelun hän tietää mitä ostaa eikä mene siihen halpaan mitä minä juuston juuston ostajana tässä viime kesänä

hyvin pieniä pitää melkein ottaa suurennuslasi on erittäin hyvä asia että nyt on tulossa merkintä ja monissa tuotteissa on jo että se on antibioottivapaata broileria sikaa kotimaista on hyvin tärkeää myös kuluttajalle tietää alkuperä ja se kuinka tämä ruoka on tuotettu myös on kohdeltu eläimiä erittäin hyvin pitäisi saada tällainen yleinen merkki josta heti selviää että tuotantoeläimiä on kohdeltu erikoisen hyvin ja ja tuotanto on erittäin eettistä mutta kuitenkin tämän yhteydessä tosiaan on se kotimainen ruoka ja sen antibioottivapaus ja meillä kun sianlihaa tuotetaan siat saavat pitää saparonsa tämä kilpailuasetelma ei ole tällä hetkellä eun moneen muuhun maahan verrattuna oikein jos ajatellaan suomalaisia tuottajia he joutuvat kärsimään siitä koska monet tuottajat tuolla muissa eu maissa leikkaavat saparot ja eläimiä ei ole kohdeltu kovinkaan

arvoisa puhemies tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lama oli äärimmäisen kova pala suomen valtiolle ja merkittävälle osalle kotitalouksiamme velka kasvoi vauhdilla ja monilta meni koko omaisuus alta päälle kaatuvien velkojen taustalla usein työpaikan menetys korkojen räjähdysmäinen nousukiito valuuttalaina tai takausvastuut jotka lankesivat syystä tai toisesta maksettavaksi moni tosiaan ylivelkaantui vaikka omat talousasiat oli hoidettu viimeisen päälle hyvin ehkä liian sinisilmäistä lainan takaamista lukuun ottamatta kaikki eivät ole vielä tänäkään päivänä selvinneet yhdeksänkymmentä luvun laman iskuista niin sanotut vanhat puolueet ovat jo vuosikausia puhuneet laman uhrien auttamisesta mutta käytännön toimet ovat jääneet sanoja vaatimattomammiksi laman ja massatyöttömyyden seurauksena erityisesti monet toisen henkilön velasta takauksen antaneet henkilöt sekä yrittäjät joutuivat mittaviin talousvaikeuksiin nyt yrittäjyydestä puhutaan paljon positiiviseen sävyyn emme saa kuitenkaan unohtaa luvulla vaikeuksiin ajautuneita yrittäjiä me perussuomalaiset olemme yrittäneet nostaa laman myötä velkaantuneiden asiaa tapetille ja ja laatineet lukuisia valtiopäivätoimia jotta laman uhrien asemaan tulisi edes hieman helpotusta presidenttivaalikisoissa laura huhtasaari nosti tämän asian esille sitä käsiteltiin tovi mutta nyt se alkaa taas valitettavasti unohtua niin meillä on tosiaan vielä vuonna kaksituhattakahdeksantoista suuri joukko suomalaisia jotka kärsivät luvun laman aikaan alkunsa saaneesta henkilökohtaisesta talouskurimuksesta laman alkamisesta on jo vierähtänyt yli kaksikymmentäviisi vuotta ja yhä edelleen tuhannet suomalaiset ovat veloissa tämän taantuman seurauksena olisiko vihdoin ja viimein korkea aika tarjota armahdusta ja auttavaa kättä näille laman uhreille ehdotan lakialoitteessani muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain kymmenettä a pykälää siten että velkajärjestely voitaisiin myöntää sillä perusteella että velkaantuminen on on tapahtunut yhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena käytännössä velkajärjestely auttaisi ihmisiä selviämään velkataakasta ja mahdollistaisi uuden alun lakimuutos toisi käytännön helpotusta monien ihmisten arkeen alun perin velkajärjestelyn tavoitteena oli auttaa luvun laman seurauksena velkaantuneita yksityishenkilöitä selviytymään veloistaan tarkoituksena oli että laman seurauksena ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellinen tilanne saataisiin kuntoon ja he saisivat uuden mahdollisuuden sittemmin velkajärjestelystä on tullut pysyvä ja välttämätön keino ylivelkaantuneiden henkilöiden taloudellisen tilanteen korjaamisessa lain voimaantulon jälkeen on velkajärjestelyhakemuksia jätetty käräjäoikeuksiin vuoden kaksituhattakolmetoista loppuun mennessä

yli satakaksitoistatuhatta kappaletta yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki tuli voimaan kahdeksas päivä helmikuuta arvoisa puhemies velkajärjestelylain kymmenennessä a pykälässä säädetään velkajärjestelyn myöntämisestä yleisestä esteestä huolimatta säännös kuuluu seuraavasti velkajärjestely voidaan kymmenennessä pykälässä säädetystä esteestä huolimatta myöntää jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta pykälää muutettiin lailla vuonna kaksituhattaneljätoista siten että siinä mainitaan ensin velallisen toimet velkojensa maksamiseksi ja vasta sitten velkaantumisesta kulunut aika tarkoituksena oli vähentää velkaantumisesta kuluneen ajan merkitystä kokonaisharkintaan vaikuttavana seikkana voimassa olevaa pykälää yli kymmenen vuotta sitten velkaantumisesta kulunutta aikaa tärkeimpänä kokonaisharkintaan vaikuttavana tekijänä velkajärjestelyyn hakeutuvien velkaongelmat olivat usein pitkäkestoisia säännöksellä tavoiteltiin erityisesti niiden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lama aikana ylivelkaantuneiden henkilöiden tilanteen parantamista jotka olivat jääneet velkajärjestelyn ulkopuolelle tällöin velkaantumisesta kulunut aika korostui kokonaisharkinnassa nykyisin

pitkäkestoisista maksuvaikeuksista kärsii alle viisitoista prosenttia talous ja velkaneuvonnan asiakaskunnasta useat heistä ovat juuri tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman uhreja laman seurauksena velkaantuneiden aseman kohentamiseksi olisi huomioitava velkajärjestelyn myöntämisedellytyksissä että velkaantuminen on tapahtunut luvun laman aikana se olisi oikeus ja kohtuus arvoisa puhemies yleisesti vielä sanoisin seuraavaa ja toteaisin kun ihmiset ajautuvat ulosottoon omaisuus myydään usein viranomaisten taholta nopeasti ja valitettavan usein jopa alihintaan jos ulosotossa oleva haluaisi hoitaa velvoitteensa ja tehdä maksusuunnitelman hänen sovitteluyrityksensä myös torjutaan usein vaikka velka ei ei olisi kovin suurikaan olen itse seurannut tällaista tapausta läheltä kohta kolmekymmentä vuotta siinä ei voita yhteiskunta eikä velallinen vaan aiheutetaan turhaa kärsimystä ja viedään henkilöltä matto alta totaalisesti näitä tapauksia on luvun laman seurauksena vielä tuhansia olemassa moni ei ole jaksanut vaan on tehnyt itsemurhan tai sairastunut surullisten tarinoiden määrä on valtava ymmärretäänkö täällä eduskunnassa oikeasti tätä historiaa ja historian todella mustaa pilkkua kiitos

arvoisa rouva puhemies edustaja elomaa on tehnyt aivan hienon lakialoitteen todellakin vaikea monelle henkilölle yksityisesti yksityisesti ja varsinkin yrityksille kun meillä tuli ulkomaan ulkomaan rahoitusta ja korot muuttuivat jos yrittäjälle oli käynyt huonosti ja oli ne kaikki takaajat ja se suku ja niin edelleen niin sieltä sitten tuli tämmöisiä velallisia jotka eivät itse ole siinä yrityksessä edes olleet mukanakaan vaan ovat siinä sitten joutuneet tämän velan velan rasittamiksi juuri näitten takaajien osuuskin on on tosi tosi merkittävä asia eli yhdeksänkymmentä varmaan joiltain osilta myös nyt kun on taantuma ollut meillä kaksituhattaseitsemän alkaen kun meidän pankit menivät nurin ja niin kuin tässä edustaja elomaa juuri sanoikin ajettiin alas niin sitä ennen kyllä lypsettiin yrittäjät ja kaikki muut kuivaksi kuivaksi niin sanotusti velat

siirtyivät yksityisille henkilöille ja myytiin myös alihintaan omaisuutta siinä vaiheessa kun niin sanotusti siivottiin pankkien taseita että ne saatiin sitten vielä myyntikuntoon erittäin hyvä hyvä aloite ja toivottavasti näillä valtiopäivillä tämän asian pariin päästäisiin vaikkei tässä nyt ihan täyttä sataa nimeä olekaan niin että tämä käsiteltäisiin ja meillä olisi tämmöinen kohta auki

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies vuosien tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä aikana suomea ravisteli yksi historiamme pahimmista talouskriiseistä lamalla oli tuntuva vaikutus talouden lisäksi kulttuuriin yleiseen ilmapiiriin ja politiikkaan lama kaatoi pankkien lisäksi yrittäjiä ja kotitalouksia konkurssit lisääntyivät takausvastuut lankesivat maksettaviksi ja monien velkataakka kasvoi liian suureksi lamavuosien aikana velkaantuneista osa on saanut asiansa kuntoon ja elämän raiteilleen mutta on yhä tuhansia ihmisiä jotka eivät ole vielä tänä päivänäkään saaneet laman seurauksena muodostunutta velkaa maksetuksi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun poikkeuksellisen voimakkaan laman uhrien aseman helpottamiseksi helpottamiseksi tulisi velkajärjestelyn myöntämisessä ottaa huomioon se jos velkaantuminen on tapahtunut yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan yksi syy siihen miksi laman jäljiltä moni on vielä pahasti veloissa löytyy perintätoimista niiden osalta täällä vallitsee aikamoinen villin lännen meno moni taloudellisten vaikeuksien kanssa kamppaileva suomalainen maksaa vuosikausia erilaisia perinnästä aiheutuvia lisäkuluja perinnästä koituvat kustannukset nousevat usein varsin lainapääomaan nähden tai saattavat jopa saattavat jopa ylittää sen lainapääoma ei lyhene jos kaikki suoritetut maksut uppoavat perintätoimistojen lisälaskuihin perintätoimistot pyrkivät tekemään mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta ja maksimoivat voittojaan ihmisten kustannuksella nykylainsäädäntö asettaa velan perinnälle rajoja mutta käytännön tilanne velan perinnässä on velallisten näkökulmasta synkkä sillä perintäkulut ovat käytännössä usein kohtuuttoman suuria lainapääomaan suhteutettuna vaikka osa perintään liittyvistä kuluista ei olisi perusteltuja lainsäädännön osalta velallinen usein maksaa laskut sillä tavallisen kansalaisen on hankala arvioida sitä kustannus voisi olla perusteeton ja mikä ei arvoisa puhemies kun perintätoimistoja ei saada lainsäädännöllä ja valvonnalla kuriin niin velkajärjestelyn mahdollistaminen olisi monille ihmisille pelastus valonpilkahdus vuosikymmenten pituisen synkän velkaputken päässä pitää muistaa että on yhteiskunnankin kannalta positiivista jos yksityishenkilö pääsee velkavankeudesta raiteilleen se että kaikki tienestit uppoavat velanperijöille ei ainakaan nosta työmotivaatiota signaali että yhteiskunta välittää vahvistuisi tämän lainmuutoksen mennessä läpi se olisi myös kädenojennus niitä yrittäjiä kohtaan jotka olivat aikanaan viemässä omalla panoksellaan ja ja riskillään suomea eteenpäin mutta joutuivat sittemmin laman myötä vai keuksiin vielä yksi huomio kun puhutaan ulosoton kestosta periaatteessa samaa ulosottoa voidaan jatkaa kymmeniä vuosia lasku voidaan ikään kuin aloittaa uudestaan vaikka henkilö olisi maksanut vuosikausia velkaansa hän voi huomata että summa ei ole alkuperäisestä juurikaan vähentynyt vaikka hän on sitä kovin yrittänyt vähentää en tarkoita sitä että ihminen ei hoitaisi velkojaan mutta joku kohtuus näissäkin asioissa pitäisi